lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan neljänteen asiakohtaan

arvoisa rouva puhemies

ole muuttunut miksikään se on edelleen tärkeä tavoite jatkossakin on kuitenkin sertifioitujen siementen käyttöasteen parantamisessa haasteita erityisesti erityiskasvien osalta on haasteena saada riittävää siemensatoa joten sertifioitujen siementen määrät eivät tällä hetkellä vastaa kysyntää siemenkauppalain ongelmalliseksi alueeksi on koettu ankaran vastuun pykälä sen katsotaan kohtelevan eriarvoisesti suomalaisia toimijoita verrattuna muihin yhteisön siemenalan toimijoihin mikä on esimerkiksi luomuviljelijän suhde niin tavanomaiseen viljelijään nähden kohteleeko nykyinen laki molempia tasapuolisesti ainakin sen pitäisi niin tehdä erityisesti vihannesten tuojille ja siemenperunasektorille ankaran vastuun vaatimukset ovat olleet monesti kohtuuttomia vihannesten tuojat eivät pysty vielä näin kaksituhatta luvullakaan takaamaan tuodun siemenen laatua vaan he ovat täysin riippuvaisia niistä tiedoista jotka ulkomainen toimija on heille antanut mutta jos tulee ongelmia siementen tuojalla on kuitenkin täysi korvausvastuu siemenperunoissa osa taudeista on sekä siemen että maalevintäisiä maalevintäisiä lisäksi esimerkiksi tyvimätä voi esiintyä perunoissa tarkastushetkellä piilevänä joten siemenperunoiden mukana leviävien tautien tarkastaminen on usein erittäin ongelmallista siemenala onkin esittänyt että ankaran vastuun pykälä tulisi joko muuttaa tai poistaa on selvää että siemenalan yrittäjien etu on että tarkastamattoman siemenen markkinointi saadaan kuriin tämänkin vuoksi uusi rangaistuskeino eli seuraamusmaksu edesauttaa asiaa mielestäni tämä ankaran vastuun pykälä voi olla tällaisenaan mutta kuten kerroin jo aikaisemmin sitä tulee käyttää harkiten ja ihan maalaisjärjellä tulee huomioida milloin teko on tahallinen ja milloin ei joka tapauksessa tämä siemenlainsäädäntö antaa mahdollisuuden puuttua epäkohtiin ja laiminlyönteihin vaikka sillä ei aina pystytä estämään harmaan siemenen kauppaa ja markkinointia pidän siinäkin mielessä esitystä hyvänä että sillä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia ja tämä keventää hallinnollista taakkaa sekä vähentää ruokaviraston tekemiä tarkastuksia sillä osa tarkastuksista voidaan tehdä jatkossa asiakirjatarkastuksina

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään neljäkymmentäviisi minuuttia mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan seitsemänteen asiakohtaan

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä on nyt hallituksen esitys kevytautoista eli hallituksen esitys ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta hallituksen esityksellä ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusi kansallinen t ajoneuvoluokan ajoneuvoryhmä kevytauto johon kuuluisivat henkilöautosta muutetut nopeudeltaan enintään kilometriin tunnissa rajoitetut ajoneuvot kevytauton kuljettaminen edellyttäisi mopoautoja vastaavasti viidentoista vuoden ikää ja am luokan ajo oikeutta esityksen taustalla on nuorten liikenneturvallisuuden ja liikkumismahdollisuuksien parantaminen tavoitteena on mahdollistaa uusi liikkumisen muoto erityisesti nuorille viisitoista viiva seitsemäntoista vuotiaille nuoret liikkuvat paljon ja liikkumiseen käytetään usein mopoa tai mopoautoa etenkin sellaisilla alueilla joilla julkisen liikenteen palvelut ovat rajalliset kevytauto toisi mopojen ja mopoautojen rinnalle uuden vaihtoehdon kevytauton käyttöönoton arvioidaan korvaavan osittain nuorten käytössä olevia nykyisiä liikkumisen välineitä minkä vuoksi kevytautojen käyttöönoton arvioidaan vähentävän nuorten tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantumisen ja kuolemien määrää etenkin mopoautojen turvallisuus on herättänyt keskustelua eduskunnassakin koko niiden olemassaolon ajan ja esityksen mukaista nopeudeltaan rajoitetun henkilöauton sallimista nuorten käyttöön on tiedusteltu minultakin eri puolueiden edustajien kirjallisissa kysymyksissä ainakin puolenkymmentä kertaa onkin hienoa pystyä vastaamaan nyt tähän pitkään ja laajasti puhuttaneeseen aiheeseen käsillä olevalla hallituksen esityksellä kevytauton saisi muuttaa enintään kymmenen vuotta vanhasta henkilöautosta joka on otettu käyttöön vuoden kaksituhattaneljätoista jälkeen auton ikävaatimuksella pyritään varmistamaan että nuoret kuljettajat pääsevät hyötymään keskimääräistä uudemmista ja samalla turvallisemmista ja ympäristöystävällisemmistä autoista tässä on haettu tasapainoa sen välillä että kevytautot olisivat mahdollisimman turvallisia ja että ne olisivat hinnaltaan mahdollisimman monen nuoren saavutettavissa kevytauto tulisi kymmenen vuoden jälkeen muutoskatsastaa takaisin henkilöautoksi jos sitä käytetään edelleen liikenteessä näin ollen nuori voisi jatkaa ajoneuvon käyttöä henkilöautona henkilöauton ajokortin saatuaan haluan myös tuoda esille sen että eu komissio on nostanut esille tiettyjä huolia ehdotusten eu lainsäädännön yhteensopivuuden kannalta olemme nämä komission kannat tuoneet avoimesti esille myös hallituksen esityksessä huolena ovat olleet sekä ajoneuvotekniset että ajokorttidirektiivin säännökset koskien traktoreiden määritelmää hallitus kuitenkin katsoo että eu säännöksissä on tulkinnanvaraa ja että esitys ei ristiriidassa niiden kanssa tämä tulkinnanvaraisuus on myös tuotu esiin keskusteluissa komission kanssa erityisesti ajokortteja koskevan direktiivin keskeisin tavoite on kuitenkin liikenneturvallisuuden parantaminen ja siitä lähtökohdasta mekin olemme tässä esityksessä lähteneet liikenne ja viestintäministeriö jatkaa keskusteluja komission kanssa asiasta ja pidämme huolta että meidän perusteet puolustaa omaa tulkintaamme tulevat esille arvoisa puheenjohtaja tässä esitykseni kiitos

tästä nähtävästi halutaan käydä debattia pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää debattipuheenvuoron nousemaan seisomaan

arvoisa puhemies niin kuin ministeri kertoi tämä on asia joka on puhututtanut tässä salissa jo monia vuosia ja monien hallituksien aikana ja nyt siihen on sitten löydetty vihdoin ja viimein keino miten se miten se ratkaistaan

mikä on oikeastaan koko asian ydin lähestytään oikeastaan kahdelta eri kantilta toiset lähestyvät kuljettajan turvallisuuden kannalta ja toiset pelkäävät että ajoneuvon massa heikentää jalankulkijoiden turvallisuutta mikä on teidän arvionne koska mopoautoihin tulisi tämmöisiä aktiivisia turvavarusteita ja järjestelmiä jotka tuntevat esimerkiksi jalankulkijan vai onko turvallisuus paranemassa tämän esityksen myötä

puhemies nuortemme ja muiden tienkäyttäjien turvallisuus liikenteessä on meidän kaikkien yhteinen asia lähetekeskustelussa oleva hallituksen esitys mahdollistaisi mopoauton korvaamisen nopeusrajoitetulla henkilöautolla eli

kannatettava ja parantaa liikenneturvallisuutta kevytautolla tarkoitetaan henkilöautoa jonka maksiminopeus on esityksessä rajoitettu neljäänkymmeneenviiteen kilometriin tunnissa rajoitinlaitteella sopivaa maksiminopeutta vielä varmasti valiokuntakäsittelyssä punnitaan ja kysyisinkin nyt ministeriltä minkälaisia näkökantoja maksiminopeuden on valmistelussa pohdittu arvoisa rouva puhemies todellakin tämä lakiuudistus varmasti pitkälti pohjaa niihin kysymyksiin ja huoliin mitä liittyy mopoautoihin ja niiden turvallisuuteen ja siihen on haettu nyt tässä omalla laillaan ratkaisua tässä on muutamia sellaisia asioita joihin liittyen ennakkoon on tullut palautetta ja huolta muun muassa liikennevirtojen sujuvuuden osalta ammattiautoilijat ovat nostaneet esille sen että enemmän on liikenteessä sitten näitä hitaammin kulkevia ajoneuvoja myöskin toinen huolettava näkökulma on liikenteen päästöt joka nyt on kovin ajankohtainen asia tämä on ehkä ristiriidassa energiapolitiikan tavoitteiden kanssa mutta odotan odotan että saamme valiokunnassa mielenkiintoisen kuulemisen ja tieto tässä lisääntyy mietin myös huolta siitä että

esityksessä jota on jo varmaan pitkän aikaa valmisteltu ja keskusteltu on hyvät puolensa mutta myös haastekohtansa tuo neljänkymmenenviiden kilometrin nopeus on toisaalta alhainen nopeus ainakin voi aiheuttaa ongelmia liikenteen sujuvuuden kanssa koska ajoneuvot eivät ole niin helposti tunnistettavissa hitaiksi ajoneuvoiksi kuin taas toisaalta kuudenkymmenen kilometrin maksiminopeus tuottaisi sille autolle jo melkoisen liike energian koska vaikka se on nimeltään kevytauto niin silti se painaa saman kuin normaaliauto eli se olisi jo suuri riski jalankulkijoiden kannalta tässä on melkoinen asia vastattavaksi miten tähän haasteeseen aiotaan vastata ja toisena asiana tässä on riskinsä siihen että tulee aiheutumaan markkinahäiriöitä ennestäänkin lamautuneeseen kaksipyöräisten markkinaan kuinka siihen aiotaan
arvoisa puhemies eilen todellakin paljon uutisoitiin tästä ipccn raportista missä yhteinen huolemme on miten voimme vähentää hiilidioksidipäästöjä ja liikenteellä on siinä äärimmäisen suuri osuus siihen peilaten haluaisinkin kysyä ministeriltä miten tässä on nyt sitten arvioitu sitä mitä tämä tulee tarkoittamaan meidän liikenteen päästöjen näkökulmasta koska onhan selvä että kun kun autoja tulee lisää tielle niin myös päästöt lisääntyvät itselläni on suuri huoli joukkoliikenteen kehittämisestä niillä alueilla missä se nyt jo on on vähäistä tämän jälkeen kannusteet vähenevät jos osa joukkoliikenteen tarvitsijoista sitten turvautuu tähän omaan autoonsa ja pitäisi löytää liikkumiseen erilaisia muita ratkaisuja esimerkiksi hyödyntää jakamistaloutta nykyistä enemmän tämä vie tätä

arvoisa rouva puhemies tämä kevytautojen esitys on todellakin tervetullut esitys tähän aikaan täällä on esitetty muutamia huolenaiheita ja itsekin nostaisin keskusteluun erityisesti tämän nopeuden neljäkymmentäviisi kilometriä tunnissa koska tämähän johtaa tilanteeseen että tulevaisuudessa traktorilla voi ohittaa ja nuoret ajelevat sitten näillä molemmilla välineillä traktoreille on sallittu kuudenkymmenen kilometrin tuntinopeus ja itse henkilökohtaisesti pitäisin tärkeänä että myös tämä kevytautojen nopeus tarkistettaisiin että voitaisiinko se nostaa kuuteenkymmeneen kilometriin tunnissa toinen asia on sitten tämä ilmastonmuutoskeskustelu jota käydään niinkään en pelkää sitä että autoja tulee lisää mutta kun tällainen niin sanottu normaaliauto kuristetaan kulkemaan taikka kuusikymmentä kilometriä tunnissa niin se on aivan selvää että sen auton päästöarvot ovat merkittävästi korkeammat kuin kuin normaaliliikenteessä ja tähän tulisi myös kuulemisissa kiinnittää

arvoisa rouva puhemies itselläni on ollut ennakkoon tiettyjä odotuksia kun olen suhtautunut siihen että mitä minä vanhempana tekisin hankkisinko lapselleni mopoauton vai en ja tämä on ollut semmoinen tervetullut kokonaisuus tähän ja tervehdin sitä raikkaasti mutta täytyy sanoa kun tähän asiaan on perehtynyt syvemmin että tässä on puolensa ja puolensa on se ilmastollinen näkökulma mutta toki tämä koko massahan ei tarkoita että tulee mopoautojen lisäksi tuo esityksessä helposti sanottu kokonaismäärä vaan että niitä vaihdettaisiin edustaja jalonen tuossa jo toikin tämän jalankulkijan ja mainittiin se muissakin puheenvuoroissa että kuinka sitä on pohdittu että onko kevytauto jalankulkijalle turvallisempi kuin mopoauto jossa ei ole mitään jalankulkijaan törmäämiseen liittyviä laatuvaatimuksia tai kehittämiskohteita kuinka ministeri näkee tämän turvallisuusnäkökohdan
arvoisa puhemies aamulla tässä kävimme muutaman liikenne ja viestintävaliokunnan jäsenen kanssa tutustumassa minkälaista on ajaa näillä kevytautoilla siinä testattiin nopeusrajoittimella olevaa autoa ja kyllä minäkin yritin kaasua painaa oikein lujasti mutta niin kuin olisivat jarrut olleet päällä ei sillä kerta kaikkiaan päässyt sen nopeammin vaikka kuinka yritti ajaa todella hyvä homma auto on semmoinen että siihen autoon minä voisin omankin lapseni kyllä päästää kyytiin oli tosiaan turvallisen tuntuista istua siellä sisällä ja tuntui että tämmöinen sen auton pitää ollakin että minkään mopoauton kyytiin minä en omaa lastani haluaisi laittaakaan mutta sitten yksi semmoinen asia joka yhä minua mietityttää on nyt sitten tämä nopeusrajoittimien kiertäminen elikkä miten saadaan varmistettua se että nämä meidän pätevät nykynuoret eivät saa näplättyä niitä laitteita ja systeemejä tietokoneella niin että yhtäkkiä

arvoisa rouva puhemies tätä esitystä on odotettu pitkään muistaakseni jo kaksituhattakolmetoista edustaja kalle jokinen täällä eduskuntasalissa loi ilmoille ajatuksen kevytautoista ja siitä pitäen on tästä sitten puhuttu ja vihdoin on saatu esitys tänne saliin tämä on erittäin hyvä ehdotus positiivista tässä on muun muassa se ettei pysyvästi runnella autoja vaan vaan ne ovat konvertoitavissa sitten kun se kevytautoaikakausi päättyy tavallisiksi henkilöautoiksi ja niiden elinkaari voi jatkua sitä kautta

toisin kuin esimerkiksi ruotsissa jossa ovat pääsääntöisesti vanhoja romuja suoraan sanottuna nopeusrajoituksesta on täällä puhuttu ja esityksessä se on neljäkymmentäviisi kilometriä tunnissa siitä meidän on varmasti hyvä käydä keskustelua on on esitetty perusteltuja näkökulmia että nopeusrajoituksen tulisi olla ja se voisi olla kuusikymmentäkin kilometriä tunnissa tämä on varmasti sellainen asia jota me valiokunnassa pohdimme ja mielellämme kuuntelemme myös kollegoiden näkemyksiä tähän

arvoisa rouva puhemies liikennepolitiikan ydin pitäisi ainakin omasta mielestäni olla liikenneturvallisuuden kehittämisessä liikenneturvallisuutta on osaltaan joustava liikenne joka on myös usein turvallista liikennettä tältä osin suhtaudun kyllä lähtökohtaisesti positiivisesti hallituksen esitykseen etsiä uusia keinoja nuorten liikenneturvallisuuden lisäämiseksi kuitenkin niin kuin tässä jo useampi kollega on todistanut esitykseen liittyy monia kysymyksiä ja toivon että valiokuntakäsittelyssä niihin haetaan vastauksia oikein tarkallakin kammalla politiikka on usein myös käsitteitä ja ilmiöitä ja nyt on lanseerattu tällainen käsite kuin kuitenkin kun lukee hallituksen esitystä niin kevytauton kokonaismassa voi olla kiloa tämän esityksen mukaan kirjoitettuna siis silloin kun puhutaan ajoneuvon kokonaismassasta haluaisin kuitenkin sanoa vielä sen että ei pidä tuijottaa pelkästään ilmastokysymyksiä nyt polttomoottoriteknologiakevytautoista voi tulla myös sähköautoja

arvoisa puhemies täytyy kiittää ministeri berneriä tästä esitys on erittäin tervetullut ja kannatettava niiden vanhempien joukossa jotka toivovat lapsillensa turvallisia liikkumisvälineitä ja myös kohtuullisuutta siihen hintatasoon mikä on verrattavana nytten kaksi asiaa nopeudesta on selvää että se voisi olla vähän nopeampi kuin neljäkymmentäviisi kilometriä tunnissa toki riskit ovat olemassa kuten esityksessä mainitaan mutta niitä täytyy huolella pohtia juuri liikkuvuuden ja auton tekniikan osalta se pystyy helpostikin kymmenen kilometriä tunnissa lujempaa mutta päästöasioista toivoisin että tässä ei nyt ruvettaisi pelottelemaan siten että estettäisiin tämä hanke siten että yritettäisiin säätelyllä säätelyllä tehdä ajoneuvot ajokelvottomiksi koska kysymys koskee hyvin pientä määrää ajoneuvoja jos tällä hetkellä on kahdeksantuhattasata mopoautoa ja skenaarion mukaan tulee kaksitoistatuhatta enintään neljäkymmentätuhatta ajoneuvoa tämän kautta niin ei se päästöasiaan voi nyt kompastua ei tehdä tästä sääntelyviidakkoa vaan päästetään tämä kuitenkin läpi helpolla menettelyllä

puhemies haluan antaa lämpimät kiitokset ministeri bernerille koska lakiesitys helpottaa ennen kaikkea maaseudulla elävien viisitoista viiva seitsemäntoista vuotiaiden nuorten liikkumista koska tähän mennessä kouluunpääsy on ollut vaikeata ja

joutuvat kuskaamaan erilaisiin harrastuksiin eli maaseudulla tätä tarvitaan välttämättä mitä tulee nopeuteen niin ajattelen että neljäkymmentäviisi kilometriä tunnissa on aika pieni pieni nopeus sitä voitaisiin myöhemmin tarkastaa kun tämä nyt ensi vuoden alusta tulee voimaan kevytautoahan verotetaan samalla lailla kuin muitakin henkilöautoja tärkein pointti on se että onhan tämmöinen kevytauto paljon turvallisempi kuin mopoautot niissä ei muoviset kuoret ympärillä toivottavasti myös ministeri berner saa tämän hallituksen esityksen jälkeen nukuttua hyvin ja kauniita unia vain toivotaan hänelle arvoisa

minäkin haluaisin kiittää tästä esityksestä ja kiittää ministeriä turvallisuuden lisääminen on erittäin pitkään odotettu asia ajatellen varsinkin monia meidän nuoria kuskeja mopoautot ovat olleet paitsi kalliita myös turvallisuuden kannalta lähinnä kuin pahvilaatikoita punaisia päin isolla mersulla ajaessa oma poikakin vain ihmeen kaupalla selviytyi siitä ruttukasasta mutta olisin halunnut vielä kysyä ministeriltä ja tarkentaa kun nämä tavanomaisten autojen näköiset autot nyt sitten liikkuvat tuolla liikenteessä paljon hitaammin niin millä tavalla riittävän hyvin nämä autot tulisivat näkyviin nimenomaan hitaasti liikkuvina ajoneuvoina ja toisaalta olisin halunnut vielä kysyä millä kaikilla väylillä näillä näillä kevytautoilla pääsee liikkumaan minkälaisia rajoituksia tässä suhteessa on suunniteltu

tässä näiden mopoautojen osalta on tapahtunut traagisia onnettomuuksia jotka ovat aiheuttaneet aika paljon inhimillisiä kärsimyksiä ja kyllä on todella iso asia nyt että me saamme nuorten liikkumisen huomattavasti turvallisemmaksi tällä kevytautolla minä annan myös tunnustusta kyllä tässä ministeri bernerille että tämä on eu tasolta saatu läpi tätä asiaahan monet liikenneihmiset täällä eduskunnassa ovat jo pitkään ajaneet mitä sitten tähän ympäristövaikutukseen tulee täytyy muistaa että joukkoliikenteessä on kaksi sanaa siinä on joukko ja siinä on liikenne jos ei ole joukkoja niin on vaikea järjestää joukkoliikennettä eli aivan kuten edustaja mäkipää sanoi tämä on nimenomaan maaseudun nuorten juttu että he pääsevät tällä tavalla liikkumaan

puhemies voi yhtyä tähän edustaja satosen puheeseen todellakin myöskin haja asutusalueella nuorten pitää päästä liikkumaan harrastusten pariin myöskin kouluun ja niin edelleen minäkin asun haja asutusalueella ja olen huomannut että siellä myöskin traktoreilla nyt paljon kuljetaan isoilla raskailla traktoreilla kun eivät vanhemmat ehdi kuljettamaan se nyt ei ole oikein järkevää järkevää varmaan ympäristönkään kannalta traktori on tarkoitettu ihan muuhun asiaan muistan kun tämä mopoautouudistus aikanaan tuli ja silloin ei ehkä mietitty kaikkia näkökohtia kun se tuli voimaan nyt tämä kevytauto on selvästi parempi liikenneturvallisuuden kannalta me liikennevaliokunnassa toki katsomme tätä kokonaisuutta voidaanko tässä vielä jotenkin sitten säätää joitain asioita mutta kokonaisuutena

ykn ilmastopaneeli kertoi hälyttäviä tietoja toissa päivänä ministeri berner välittömästi ilmoitti että liikenteessä on ryhdyttävä nopeasti toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi meillä oli parlamentaarinen työryhmä joka linjasi liikenteen päästöjen puolittamisen strategiaa siellä yksi vaihtoehto oli pyöräilyn ja kävelyn kävelyn nostaminen kolmellakymmenellä prosentilla miten tämä nyt sitten sopii tähän meidän strategiaan kun neljäkymmentätuhatta kevytautoa tulee koululaisille koulumatkoja varten kun ne pitäisi ainakin kaupunkiseudulla toteuttaa pyörällä kyllä tällä tulee olemaan niin kuin päinvastainen vaikutus näitten päästöjen vähentämiseen tämä tulee lisäämään päästöjä meillä ainakin seinäjoella eniten mopoautoja on yläasteen pihassa ja lukion pihassa silloinhan olisi parempi että nuoret menisivät pyörällä tai

arvoisa puhemies todella eilen oli ilmastomaanantai ja nyt tuntuu olevan hyvin tavallinen tiistai valitettavasti eduskunnassa on käsittelyssä ajoneuvoveroesitys jolla ei ei ole tätä riittävää päästöohjaavuutta myöskään toivoisin tässä vielä voimakkaampia kannanottoja mitä tulee tähän mopoautokysymykseen niin minusta tätä täytyy kyllä lähestyä liikenneturvallisuus edellä eli on nähty ne valitettavat kuolemantapaukset vammautumiset nuorten kohdalla jotka ovat näitten mopoautojen kevyistä ja huonoista rakenteista johtuvia siinä mielessä on tärkeää että eduskunta katsoo tätä nimenomaan liikenneturvallisuuden näkökulmasta mutta samaan aikaan on otettava nämä ympäristökysymykset vakavasti

rouva puhemies juuri niin kuin edustaja haavisto tässä toi esille kyse on ennen kaikkea liikenneturvallisuuden parantamisesta suurin sallittu nopeus tässä kilometriä tunnissa mutta kyllä on syytä arvioida valiokunnassa niin kuin edustaja satonen tässä toi nostetaanko sitä esimerkiksi kuuteenkymmeneen kilometriin tunnissa mutta kuullaan asiantuntijoita ja katsotaan sitten tärkeää on myös huomata se että kevytautoksi ei saa muuttaa sellaista

käyttöönottovuoden päättymisestä on kulunut yli kymmenen vuotta eli tällaisellakin ratkaisulla pyritään juuri tähän huomioon ottamiseen myös mopo onnettomuuksien määrän arvioidaan vähenevän eli siinäkin mielessä tällä on merkittävä vaikutus ja niin kuin edustaja mäkipää tässä toi esille erityisesti maaseudulla nuorten liikkumismahdollisuudet tätä kautta helpottuvat kouluun töihin ja harrastuksiin ja täytyy sanoa näin pohjoisespoolaisena kehä kolmosen ulkopuolelta tulevana helsinkiläisten mielestä maaseutulaisena että kyllä se meilläkin helpottuu eli ihan jopa tässä pääkaupunkiseudulla tilanne tätä myöten paranisi liikenneturvallisuuden lisäksi

rouva puhemies kevytautot itse puhun mieluummin nuorisoautoista ovat tervetulleita turvallisempia vaihtoehtoja ne ovat turvallisempia kuljettajalle mutta ne ovat turvallisempia myös jalankulkijoille oikeat autot käyvät läpi tänä päivänä erittäin vaativat euro testit joissa nimenomaan keskitytään tänä päivänä entistä enempi näihin törmäyksiin jalankulkijoiden kanssa ja pitää muistaa myös se että kun itse kannatan nopeusrajoituksen korottamista kuuteenkymmeneen niin taajamissa nopeusrajoitusmaksimi on kuitenkin neljäkymmentä helsingissä monessa paikassa kolmekymmentä ja silloin ei ole

rouva puhemies iso kiitos ministeri bernerille siitä että tämä hallituksen esitys on tullut nyt saliin tästä on keskusteltu kauan ja paljon ja monissa yhteyksissä ja sen ovat aikaansaaneet myöskin muutamat erittäin pahat mopoauto onnettomuudet ne ovat aikaansaaneet tätä keskustelua ja nyt tämä hallituksen esitys on täällä salissa itse en puhuisi niinkään kevytautoista täällä on mainittu kevytauto käsittääkseni tämä on ihan normaali tavallinen nopeusrajoitteinen auto silloin se on niin sanottu kuristettu auto sieltä moottorista se ei pysty kulkemaan kuin tiettyä nopeutta se on tärkeää mutta itse lähtisin myöskin siitä että nuoret ovat fiksuja ja osaavat myöskin käsitellä niitä autoja se on hyvä asia ja luotan nuoriin sitten itseäni on myöskin askarruttanut tämä

onko se neljäkymmentäviisi kilometriä tunnissa vai siitä valiokunnassa keskustellaan mutta sitten yksi asia minkä haluan vielä nostaa esille kun on autoja jotka kulkevat tiettyä nopeutta

arvoisa rouva puhemies kevytautoesitys on hyvä lakiesitys ja vielä parempi kun sitä pikkasen rukataan täällä on puhuttu nopeudesta ja olisin kanssa sitä mieltä että se kuusikymmentä kilometriä tunnissa olisi paljon parempi jolloin moni perheen kakkosauto muutettaisiin kevytautoksi ja vanhemmatkin käyttäisivät sitä kun kuudenkymmenen kilometritunnin nopeusrajoitus elikkä automäärä ei välttämättä lisääntyisi sitten niin paljon kuin on oletettu eivätkä päästöt sitä kautta ja se perheen kauppakassi kävisi nuorisolle sekä vanhemmille kaupassakäyntiin nythän moni vanhempi ei halua siihen pyörillä varustettuun tuppervaarakippoon mennä kun se on epäturvallinen eikä kulje tarpeeksi lujaa ja ehkä voi hävettääkin sen takia olisi hyvä että se olisi se kuusikymmentä kilometriä tunnissa enkä sanoisi tätä tämä käy vanhemmillekin elikkä se kevytauto on paljon parempi nimi ja se olisi myös paljon turvallisempi kuin se mopoauto vielä jos sen saisin sanoa että voitaisiin kieltää näistä kevytautoista jolloin nähtäisiin onko siellä takapenkillä puoli koulua vai ei ketään

arvoisa rouva puhemies jätin asiasta kirjallisen kysymyksen maaliskuun kahdeksas päivä kaksituhattakolmetoista kysymyksen perusteluissa esitin silloin tämän kevytautoksi muuttamista niin että ajonopeus olisi neljäkymmentäviisi kilometriä tunnissa minulla on kyllä varaa antaa periksi ja nostaa sitä kuuteenkymmeneen kilometriin tunnissa mitä näissä monissa puheenvuoroissa on esitetty silloin se olisi huomattavasti joustavampi ja jouhevampi muita tienkäyttäjiä kohtaan ja menisi tuolla liikennevirrassa suhteellisen sujuvasti monissa puheenvuoroissa on kannettu huolta siitä mitä tapahtuu jos ajoneuvo törmää jalankulkijoihin itse liikenteenvalvontaa suorittaneena kannan mieluummin huolta siitä miten ajoneuvo ei törmää jalankulkijoihin elikkä nyt pitäisi kiinnittää huomiota siihen että näitä törmäyksiä ei tapahdu nyt puhutaan tässä siitä että jos törmäys tapahtuu ja nimenomaan ja vielä otan kantaa tuohon ja totean että minun havaintojeni mukaan näissä nykyisissä kevytautoissakin harrastetaan joukkoliikennettä siellä saattaa olla kuusi seitsemän nuorta samassa autossa vaikka saisi olla kaksi

rouva puhemies pahoittelen että tämä uusi hallituksen esitys ei ollut käsissäni kulunut niin pitkälle että olisin päässyt viimeiselle sivulle täältä löytyi että tuhatviisisataa kiloa on tälle maksimikuorma huomasin kun ministerin puheenvuoron jälkeen tätä katselin oikeastaan taustaa vastenkin kysyn siitä kun täällä on mainittu tämä raja jos ajoneuvon käyttövoima on muu kuin sähkö sähköautot painavat paljon koska myös akkuteknologia painaa miten ministeri näette mahdollistaako vaikka ilmastopaneelin teemaan viitaten tämä laki sen että tulevaisuudessa meidän nuoriso voisi ajaa sähköautolla jossa on oikean auton rakenteet ja siihen liittyvä turvallisuusteknologia ja sen lisäksi sanon vielä että tässä lakiluonnoksen yhteydessä

tämä esitys uudesta kansallisesta t ajoneuvoluokasta kevytautoista eli rajoitetuista henkilöautoista niin kuin tässä on kuultu on kannatettava liikkuminen erityisesti joukkoliikenteen ulkopuolella ja nuorten keskuudessa helpottuu ja myöskin turvallisuus paranee tämä on myöskin osoitus siitä että me lainsäätäjät pystymme nopeammin reagoimaan tästä on monella kirjallisia kysymyksiä ja lakialoitteita takana ja kiitos myöskin ministeri bernerille kiitos myöskin edelliselle liikenneministeri kyllöselle tuolla euroopan kentillä joka on tätä edistänyt mutta kiinnitän huomiota samaan asiaan kuin edustaja torniainen tässä aikaisemmin ajattelin jotenkin kun kuulin ensimmäisen kerran kevytautoista että se painoluokka on rajoitettu mutta sitä painoluokkaa ei ole rajoitettu kyse on nimenomaan hidastetuista autoista kuten edustaja karikin tässä aikaisemmin sanoi kysyisinkin ministeriltä onko onko mahdollista että se olisi hidasauto eikä kevytauto vai onko joku tietty englanninkielinen sana joka sanoo että sen nyt on oltava

sitten otetaan ministerin vastaus kolme minuuttia olkaa hyvä ministeri berner
arvoisa rouva puhemies kevytautoissa on uusimpia turvavälineitä kun auto määritellään niin että se ei saa olla yli kymmenen vuotta vanha samalla mopoauton osalta tekniset vaatimukset tulevat lainsäädännöstä eli niihin emme sinänsä erikseen pääse vaikuttamaan kaikkialla meillä ei ole joukkoliikennepalveluita samalla tavalla saatavissa ja näin ollen meidän on todellakin punnittava rinnakkain meidän ilmastokysymykset ja turvallisuusnäkökulmat mutta myöskin nuorten vaihtoehtoinen liikkuminen näihin ajoneuvoihin tulee erilliset kilvet sitä kautta ne ovat tunnistettavissa ja sitä kautta myös pyritään helpottamaan poliisin valvontaa me olemme paljon käyneet valmistelussa keskustelua siitä onko oikea nopeus neljäkymmentäviisi kilometriä vai kuusikymmentä kilometriä molempiin ratkaisuihin on päteviä argumentteja ja pyydänkin että valiokunta tätä vielä katsoo läpi miltä nämä argumentit näyttävät neljäkymmentäviisi kilometriä on turvallisempi jalankulkijalle ympäristölle myöskin ehkä nuorelle itselleen liikenteen sujuvuuden näkökulmasta kuusikymmentä kilometriä saattaa olla turvallisempi mutta tämäkin vaihtelee eri teiden ja olosuhteiden mukaan tämä ei ole yksinkertainen kysymys ja se vaatii varmasti vielä läpikäyntiä ja harkintaa moottoritiellä ei saa ajaa näillä ajoneuvoilla pitäisin myöskin tärkeänä sitä että eivät nämä poissulje kävelyä ja pyöräilyä jotka ovat korkealla meidän agendallamme vaan kysymys on myöskin siitä että luomme enemmän mahdollisuuksia samalla ehkä on myöskin hyvä huomioida että nuorten liikennesuoritteiden arvioidaan kasvavan yksi pilkku kaksi viiva neljä pilkku neljä prosenttia tämän esityksen myötä mutta samalla nuorten kyyditseminen vähenee ja sitä kauttakin tulee tietynlaista muutosta mutta kokonaisliikkumisen määrä ei välttämättä muutu ihan niin paljon kuin olemme ajatelleet tätä päästökysymystä on myös paljon arvioitu trafin toimesta on tehty pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmään liittyvää arviointia on arvioitu nykyisten mopojen moottoripyörien ja mopoautojen päästöt ja sitten on katsottu mitä tämä kevytauto toisi tähän rinnalle polttoainekulutus kasvaa jonkun verran mutta se on nimenomaan kysymys joka voidaan ratkaista tulevaisuudessa niin että

tulee koko ajan tapahtumaan kohti sähköistä liikennettä sen sijaan hiukkaspäästöt vähenevät ja häkäpäästöt vähenevät eli me puhumme monen asian summasta ja kokonaisarviosta jonka pohjalta olemme kuitenkin katsoneet että tämä esitys palvelee yhteisiä tavoitteita etenkin turvallisuuden näkökulmasta ja haluamme olla tämän esityksen takana siitäkin näkökulmasta uudempi autokanta on myös päästöystävällisempää ja näihin niin sanottuihin kevytautoihin kohdistuu myös tiukempia päästörajoitteita kuin mitä kohdistuu tällä hetkellä esimerkiksi mopoautoihin

toivon että keskustelu

nähtävästi vielä halutaan debattia käydä täällä on puhujalistakin odottamassa mutta otetaan lyhyt debatti vielä tähän väliin

ministeri hyvin toi esille tätä haarukointia neljänkymmenenviiden kilometrin ja kuudenkymmenen kilometrin välillä se todella on työ joka meidän täytyy valiokunnassa tehdä hyvin sillä on selvää että törmäysenergia on moninkertainen tällaisessa rajoitetussa

arvoisa puhemies kuten ollaan huomattu keskustelusta niin tämä on monimuotoinen asia ja lähestymistapoja on monia näköjään tämä nopeus nopeus kiinnostaa kuten se on valmisteluvaiheessakin meitä jo puhuttanut mutta valiokunnan puheenjohtajana voin todeta sen että kyllä nämä asiat käydään läpi erittäin huolellisesti yksi asia mitä pitää muistaa nopeudesta puhuttaessa puhtaasti fysiikan lait nopeus kertaa massa on on siellä taustalla tahtoisin kuitenkin muistuttaa myös siitä että tämä ei poista mopoautoja vaan halutessaan mopoautonkin voi ostaa tämä on vaihtoehto sen rinnalle itsekin suosittelen myös polkupyöräilyä ja sähköpolkupyörä ja sähköpolkupyörä auttaa siihen hyvin mutta valiokunta käsittelee perusteellisesti

rouva puhemies kiitoksia paljon ministerille tästä esityksestä tämä on todellakin jo pitkään harkittu harkittu asia itse olen käynyt useamman kerran autovahinkokeskuksella katsomassa juurikin näitten mopoautojen rivistöä ja kun hyvinkin pienestä tällistä ne joutuvat lunastukseen niin tämä on iso kustannus sanotaan heikosta materiaalista tehtyjen laitteitten osalta on hienoa

ja todellakin uudempaan kantaan itse oikeastaan kysyisin en kerennyt tuota esitystä ihan loppuun asti lukea minkälainen on näitten autojen käyttö voidaanko vetokoukussa vetää vaikka asuntovaunua tai perävaunua sehän olisi hienoa lähteä tämmöisellä retkelle mutta sitten se etana tulisi vielä hiljempaa vastaan siellä tiellä toiseksi oikeastaan merkintään ja talvikeliin kevytauto on turvallisempi myös talvikelillä mutta sen merkintään täytyisi kanssa laittaa huomiota kun se tulee sieltä lumipyrystä vastaan nytkin mopoautot yllättävät mutta

kiitän ministeriä tästä ennakkoluulottomasta kansallisesta esityksestä nuorten on oleellinen merkitys eduskunnan moottoripyöräkerho vuonna kaksituhattakaksitoista järjesti täällä seminaarin mopoautojen turvallisuudesta ja silloin tutkittiin täällä olivat oikeastaan kaikki keskeiset liikenteen asiantuntijat lausumassa siitä ja todettiin että se on rakenteellisesti ja ominaisuuksiltaan sellainen joka ei välttämättä suomen olosuhteisiin ainakaan talviaikana sovellu siitä on sitten lähtenyt keskustelu käyntiin myös siitä myös paljon muustakin itse olen sitä mieltä että tämä on hyvä ratkaisu ja myös se että kun ainakin aikaisemmin olen lapsia kuljettanut viidentoista kilometrin päästä harrastuksiin niin on pitänyt kaksi matkaa tehdä niille kun sen nyt voi nuori ajaa omalla

arvoisa rouva puhemies edustaja pirttilahti otti asiassa huomioon tämän että kuinka ne lunastukseen menevät että ne hajoavat helposti itse olin yhdessä autokorjaamossa siellä oli mopoauto korjattavana kun takaluukku oli laitettu kiinni niin se lasi oli hajonnut sanoivat että kolmas kerta sama auto siellä tulee todella kalliiksi pitää tällaisia rimpuloita olisi hyvä saada ne hyväkuntoisiksi kestäviksi

sujuvasti kuuttakymppiä nyt jos saadaan kevytautoja niin miten se rajoitus oikeasti tapahtuu no sitä ei varmaan vielä tiedetä ettei tule sitä että ne ajavat yhdeksääkymppiä vaan että se olisi sitten todella vaikka se kuusikymmentä varoituskolmio perässä saisi olla vähän parempi yhtäkkiä vastaan että sieltä tuleekin hiljaa ajava auto tosin se voi olla toyota aygo se on samankokoinen kuin mopoauto eikä aina tiedä onko mopoauto vai ja aika meni
rouva puhemies minusta tämä laki palvelee erittäin paljon nimenomaan harvaan asuttujen alueitten nuoria jotka käyvät koulua

yleensä julkisen liikenteen äärellä niin helposti kun itse olen käynyt maaseudulla juttelemassa vanhempien kanssa mikä olisi heidän toivomuksensa näitten asioitten järjestelystä niin he ovat paljon puhuneet tämmöisestä alennetusta ajokortti iästä että vanhempi opiskelija pystyisi ajamaan perheen lapset kouluun ja kotiin sitä väliä jäin miettimään että tämä tietenkin on minusta hyvä kompromissi siihen nähden että otetaan tämmöinen turvallinen auto ajoneuvoksi kun turvallinen niin tämä olisi hyvä lisä siihen mutta onko onko teillä mietitty ajokortti iän alentamista siihen kuuteentoista vuoteen kokonaisuudessaan minun mielestäni ainakin kevytmoottoripyörällä nuoret ajavat jo kahdeksaakymppiä ihan rivakasti tuolla eli

mielelläni kuullut vähän lisää siitä voisiko tätä kautta itse asiassa lanseerata laajemminkin lyhyemmille matkoille tai jopa kaupunkikäyttöön sopivan sopivan sähköautokategorian jolla olisi tämmöinen myönteinen ympäristövaikutus toinen sellainen asia johon olisin mielelläni kuullut ministerin vastauksen täällä heitettiin ajatus että jos rajoitus on kuusikymmentä kilometriä tunnissa niin monet perheen kakkosautot muutetaan kauppakasseiksi jos se on jotenkin verotuksellisesti edullisempaa ja muuta onko tässä ja avataanko tässä joku uusi kategoria tätä kautta

tullut monta kysymystä turvallisuudesta olisinkin halunnut kysyä vielä siihen liittyen että kun keskustelua käytiin lakiesityksestä niin niin ajateltiinko tai oliko esillä voisiko esimerkiksi takana turvallisuuskolmio näkyä vähän jarruvalomaisesti elikkä samalla kun säädetään autoa hitaammin liikkuvaksi niin sinne taakse laitettaisiinkin kolmio mikä näkyisi valaistuna niin kuin jarruvalot jotta se kaikella säällä ja myös syksyn pimeällä näkyisi

rouva puhemies lämpimät kiitokset ministeri bernerille tämän lakiehdotuksen tuomisesta eduskuntaan lähestyisin tätä nimenomaan turvallisuusnäkökannasta on hyvä että on lähdetty liikkeelle siitä että autot ovat vuotta kaksituhattaneljätoista uudempia autoja koska näissä useimmissa on jo sekä abs jarrut turvatyynyt että luistonestojärjestelmät osa edustajista nosti esiin ympäristökysymyksiä mutta kyllä minä olen vakuuttunut siitä että näiden nykyaikaisten kevytautojenkin päästöt ovat pienempiä kuin noiden savuavien mopoautojen päästöt joissa tuskin on mitään katalysaattoreita koskaan nähtykään mikäli liikenne ja viestintävaliokunta muuttaa nopeuden neljästäkymmenestäviidestä kuuteenkymmeneen niin pidän välttämättömänä että tulee se hitaan ajoneuvon kolmio sinne taakse nykyään ne ovat niin tehokkaita että ne kyllä

tämä kevytauto otetaan käyttöön mutta mopoautoja käytetään kuitenkin tällä hetkellä kaupungeissa muutaman kilometrin koulumatka tehdään mopoautolla ja sitten jatkossa tehdään kevytautolla meillä on pyöräily ja kävelystrategia joka nyt varmaan täytyisi toteuttaa että lähdetään toimenpiteisiin että nuoriso lähtee pyöräilemään tai kävelemään koulumatkoja koska kuitenkin terveydenhuollon asiantuntijat sanovat että nuorison kunto ja ja painoindeksi ovat nousseet nyt viime aikoina huomattavasti

puhemies täytyy kiittää ministeriä sillä kyllähän aika moni kansanedustaja eri puolueista jo viime kaudella vahvasti ajoi tätä asiaa mutta ennen kuin tämä menee eteenpäin niin pitää olla myös ministerin suostumus asialle ja nyt se on ja

omakohtaisia kokemuksia jos on vähän kurainen tai muu huono keli niin tämä nopeusero ei hahmotu kaikille kuskeille ja ja jos edessä ajaa hiljaa auto niin ei oikein saa selvää että se on hitaammin liikkuva ajoneuvo minä toivoisin että valiokunnassa kiinnitätte huomiota että onko se joku joskus silloin tällöin heijastava keltainen valo joka vilkkuu tai jotakin muuta jolloin oikeasti näkyy jo kaukaa että tuossa on hitaammin ajava ajoneuvo se on minun mielestäni iso turvallisuuskysymys
edustaja hakanen ja sitten ministerin vastaus
arvoisa rouva puhemies tämä on äärimmäisen tervetullut ja sitä on pitkään odotettu tässä on kyllä ministeriä kiitettävä ja erityisesti kiitettävä suomalaisten meidän omien nuorten eteen tehdystä työstä tämä on pontevaa työtä mitä ministeri on tehnyt ja tässä on nyt lopputulos tämä pitää saada kyllä nyt ripeästi valiokunnan kautta valmiiksi pari asiaa liittyen turvallisuuskysymyksiin kotona kun omia nuoria tapaa tapaa niin näkee sen miten he surevat ystäviään jotka ovat menehtyneet mopoautokolarissa ja se on kuulkaas aika koskettavaa kun kun keskustellaan miten sitä turvallisuutta voitaisiin lisätä ja tässä tulee nyt yksi hyvä vaihtoehto sille puhutaan nopeusrajoitteisesta autosta kun ajetaan sillä nopeusrajoitteisella autolla se valmentaa suoraan myöskin ajo opetukseen ja sitä kautta taas täysi ikäisenä normaaliauton rattiin

minäkin olen sitä mieltä että se voisi olla kuusikymmentä kilometriä tunnissa ja myöskin tämä auton ikä ja mitä eroa on lisävarusteissa alle kymmenen tai alle viidentoista luistonesto abs turvatyynyt on jo viisitoista vuotta olleet autoissa tämä olisi kustannuskysymys

nyt ministeri bernerin vastaus paikalta yksi minuutti olkaa hyvä
kiitoksia arvoisa rouva puhemies jos palaan juuri tähän viimeiseen niin me olemme lähteneet siitä että ajoneuvo ei saisi olla yli kymmenen vuotta vanhempi siihen liittyy paitsi monet turvallisuusvarusteet ennen kaikkea tiukemmat päästörajoitteet jotka ovat yksi osa tätä kokonaisuutta

kaiken kaikkiaan perävaunusta ja tummennetuista laseista voidaan säädellä tarkemmin asetuksella ja nämä asiat ilman muuta otan mukaani ja huomioimme tässä keskustelussa ja jatkovalmistelussa edustaja wallin olen täysin samaa mieltä siitä että kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on yksi tärkeimpiä asioita joita voimme tehdä kaikkien myös nuorten hyväksi uskon kuitenkin siihen että se ei tapahdu sillä että me kiellämme kevytautokategorian syntymistä vaan sillä että me löydämme nimenomaan kävelyn ja pyöräilyn

arvoisa rouva puhemies meillä hämeessä on maakuntalaulu jossa todetaan että jos toimeen tartutaan niin silloin yleensä tapahtuu kiitokset ministeri bernerille toimeen tarttumisesta kun se tarpeelliseksi on todettu jokaisella lapsella on vain yksi isä mutta hyvästä lapsesta ovat tyytyväisiä isovanhemmat ja kummitkin niin on tässäkin asiassa huomattu että monesta suunnasta on tullut ajatuksia ideoita nuorisoautoihin kevytautoihin asiasta on puhuttu vuosikausia ja ja ehkä sellainen viimeinen tässäkin tapauksessa surullinen liikkeellepaneva voima oli tuo sastamalan järkyttävä onnettomuus joka

maaseudulla missä ei julkinen liikenne toimi autoilla tullaan kulkemaan maaseudulta keskuskaupunkiin seutukunnan kaupunkiin harrastuksiin lukioon ammattikouluun tämä on erittäin merkittävä uudistus ennen muuta tästä näkökulmasta

eli mopoautokortilla niiden nopeus on esityksessä rajattu neljäänkymmeneenviiteen kilometriin tunnissa ja autot voivat olla maksimissaan kymmenen vuotta vanhoja ja tässä alkuvaiheessa kaksituhattaneljätoista käyttöön otettuja tai sitä nuorempia autoja autojen oma massamaksimi on siis tuo tuhatviisisataa kiloa sähköautojen kohdalla ei itse asiassa tässä esityksessä massamaksimia ole lainkaan säädetty eli sähköauto voi olla myös tätä painavampi

esimerkiksi mopoautoja tämä on huomattavasti turvallisempi myös sinne jos verrataan mopoautoja ja oikeaa autoa eli tätä nuorisoautoa kevytautoa mikä esityksessä on niin ollaan hyvin samassa hintakategoriassa mutta isoin asia ja huomio täytyy kiinnittää siihen että samalla hinnalla jolla tässä nuori saa nyt oikean auton niin hän saa saman tien neljä airbagia lukkiutumattomat jarrut usein tänä päivänä kaistavahdit ja monet muut varusteet tuossa debatissa jo totesin että oikea auto on itse asiassa myös jalankulkijan näkökulmasta turvallisempi sillä oikeat autot joutuvat tänä päivänä täyttämään erittäin tiukkoja törmäystestejä myös jalankulkijaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan kahdeksanteen asiakohtaan

arvoisa rouva puhemies

puhemies sallii että voin käsitellä hieman yhdessä näitä asioita koska ne liittyvät olennaisesti toisiinsa tietysti samalla voidaan muistuttaa että meillähän hiljattain oli täällä vastaavanlainen vero myöskin tupakasta nämä kaikki kolme aihetta ovat kansanterveyden kannalta hyvin keskeisiä alkoholi tupakka ja sitten sokeri erityisesti nuorten lihavuuden kannalta ne ovat kaikki todella tärkeitä niihin vaikuttamalla voidaan vaikuttaa kansanterveyteen torjua sosiaalisia ongelmia vähentää sote palvelujen tarvetta ja monella tavalla vaikuttaa taloudellisesti suotuisasti hinta on tutkimusten mukaan aivan keskeinen keino ja osoitettu monessa tutkimuksessa niin alkoholin kuin tupakan osalta ja hintaa siis säännellään juuri verotuksella useat asiantuntijat ovat viitanneet siihen että hinnalla on erityinen vaikutus juuri lasten ja alempien sosiaaliryhmien valintoihin täten sanotaan että hintapolitiikka auttaisi juuri lasten ja nuorten kansanterveysasioissa ja myöskin terveyserojen tasoittamisessa näillä haittaveroilla on tietysti samalla tärkeä vaikutus valtion verotulojen kannalta ja ne auttavat siirtämään verotuksen painopistettä työn verotuksesta haitallisen kulutuksen verotukseen tässä suhteessa onkin sanottu että nämä ovat oikeat win tilanteet sekä kansanterveys että valtion kassa hyötyvät näiden haittaverojen kritiikkinä on tietysti sanottu että ne kohdistuvat raskaimmin juuri vähävaraisiin toki vain jos he kuluttavat näitä tuotteita mutta joka tapauksessa sen vuoksi näiden veronkorotusten suhteen on pysyttävä kohtuullisella linjalla tietysti samalla on näin terveyden edistäjän kannalta syytä muistuttaa kuinka näiden tuotteiden käyttäjillä on erinomainen mahdollisuus säästää jos tupakoi askin päivässä siihen menee vuodessa kaksituhattaviisisataa euroa ja erittäin moni suomalainen onkin luopunut tupakasta sekä terveyden että rahan vuoksi myöskin alkoholin kulutusta vähentämällä voi säästää ja nuoret limsoja vähentämällä eli muuttamalla elintapojaan näissä suhteissa kohentaa sekä terveyttään että talouttaan alkoholiveron maltillinen korotus on paikallaan tähänastiset ja toki kovin ennenaikaiset heinäkuun loppuun ulottuvat valviran tiedot osoittavat että viime vuosien alkoholin kulutuksen lasku olisi pysähtynyt ja lain tämänhetkinen vaikutus olisi hämmästyttävän tarkkaan asiantuntijoiden arvioima eli noin neljä prosenttia taustatrendiin verrattuna mutta kuten olemme korostaneet on aivan liian lyhyt aika vetää johtopäätöksiä alkoholiveron suhteen on tässä lakiesityksessä kysymys myöskin veron suuntaamisesta tämä korotus on kuitenkin prosentuaalisesti sen verran pieni ja kun tulee kohdistua kaikkiin tuotteisiin niin ei juuri kannata vaivata päätään pienillä eroilla tässä painotuksessa alkoholi ja virvoitusjuomaverosta puhuttaessa on muistettava että ne ne poikkeavat tupakkaverosta siinä suhteessa että tupakkaverossa tavoitteena on savuton suomi eli tupakoinnin vähenemisen myötä veronkorotukset eivät pitkän päälle enää tuo lisää varoja valtion kassaan eli eli ennen kaikkea terveyspoliittinen instrumentti mutta tässä taas on nimenomaan haitallisen kulutuksen rajoittamisesta virvoitusjuomaveron suhteen on myönteistä että korotukset painottuvat sokeripitoisempiin juomiin samalla voidaan todeta että veronkorotukset toki jatkossa voisivat olla suuremmatkin eräät esimerkit kuten meksikosta osoittavat että tuntuvilla virvoitusjuomaveron korotuksilla on voitu huomattavasti vaikuttaa nuorten lihomista vähentävästi thln iso finterveys tutkimus on hiljattain osoittanut suomalaisten lihominen on valitettavasti jatkunut tämä on iso kansanterveydellinen ongelma ja kun se kohdistuu erityisesti lapsiin ja nuoriin on se erityisen huolestuttavaa tarvitaan nykyistä tehokkaampia toimia virvoitusjuomat toki ovat vain pieni osa tätä ongelmaa mutta juuri ylipainoisten nuorten osalta vahvasti kuvassa mukana tarvitsisimme kokonaisuudessaan vaikuttavampia toimia niin ravinnon kuin liikunnan suhteen ja liikunnan suhteen odotamme tänne liikuntapoliittista selontekoa ravinnon ja nuorten suhteen ministeri lepän hiljattaiset avaukset kouluruokailun edistämisessä ja energiajuomien myynnin rajoittamisessa ovat tervetulleita virvoitusjuomaveron suhteen on myös huomattava että karkkiveron lopettaminen aikanaan oli virhe vastoin julkisuudessa annettua kuvaa se ei suinkaan perustunut eun päätökseen sen palauttamista tulisi suunnitella terveyden edistämisessä ja ja terveyskasvatuksessa niin kuin kaikessa kasvatuksessa tarvitaan sekä keppiä että porkkanaa porkkana on tietysti mukavaa ja sitä toivotaan mahdollisimman paljon mutta valitettavan usein se vaatii valtion ja kuntien varoja nämä haittaverot joista nyt puhutaan taas merkitsevät monille keppiä mutta sitäkin tarvitaan varsinkin kun se on tehokasta ja valtion kannalta halpaa arvoisa puhemies kaiken kaikkiaan nämä pöydällä olevat veroesitykset tämä ja esityslistalla seuraavana oleva ovat sopivasti mitoitettuja esityksiä oikeaan suuntaan ja ovat myös monella tavalla rinnastettavissa ajankohtaisiin ympäristöhaittaveroihin valtiovarainministeri orpoa tulee tässä asiassa kiittää suomalaisen kansanterveyden edistämisestä
arvoisa

rouva puhemies olisin halunnut kysyä tämän kysymyksen vastuuministeriltä mutta tietäväiset kollegatkin voisivat kyllä tähän vastata miten tavalliselle kansalaiselle avataan käsite tilastoimaton alkoholijuomien kulutus tilastoitu alkoholijuomien kulutus tarkoittaa kotimaassa myytyjen ja verotettujen alkoholijuomien määrää joten olisi kiinnostavaa tietää miten tai millä tavalla mitataan tilastoimatonta alkoholijuomien kulutusta sinänsä tämä hallituksen esitys alkoholiveron nostamiseksi on perusteltua koska kasvava alkoholijuomien yksilökohtainen kulutus nostaa myös siitä johtuvien haittojen korjaamisen kustannuksia

täytyy sanoa yleisesti alkoholilainsäädäntöön liittyen että oli täysin oikea ratkaisu hallituksen esittämällä tavalla ja sinistenkin vahvasti kannattamalla tavalla vapauttaa alkoholilainsäädäntöä niitä epäsuotuisia terveydellisiä vaikutuksia tai suurta alkoholinkulutuksen kasvua mitä oli väitetty ei ole ainakaan vielä tapahtunut seurataan tilannetta mutta tällä hetkellä näyttää ihan hyvältä mitä tulee tähän pöydällä olevaan esitykseen niin alkoholiveroahan on jo kerran tämän hallituskauden aikana korotettu ja nyt siis tulee uusi korotus huomattavaa on tietysti se että viinin muita juomaryhmiä suuremmalla veronkorotuksella pienennetään nykyistä veroeroa viinin ja muiden mietojen juomien välillä oluen valmisteveroa korotetaan kaksi pilkku seitsemän prosenttia ja viinin tosiaan kolme pilkku seitsemän prosenttia jotkut kiinnittäneet huomiota että miksi näin omalta osaltani sanoisin että on järkevää elinkeinopolitiikkaa tietyllä tavalla tätä kautta myös hieman tukea suomalaista panimoteollisuutta erityisesti pienpanimoteollisuutta joka tietysti keskittyy olueen viini on enemmän sitten täytyy sanoa ulkomainen tuote tässä alkoholiveron korottamisessa ajatus ja ennuste on että vuositasolla noin kolmekymmentä miljoonaa euroa lisää tulee sitä kautta valtion kassaan se on tietysti sinänsä positiivista mutta katson että seuraavalla hallituskaudella alkoholiveron korottamiseen ei kyllä hirveästi pelivaraa enää olisi sillä suomen alkoholiverotus esimerkiksi oluenkin osalta on eu tasolla varsin kovaa ja sitä kautta voi asettua jo kysymykseksi jos tästä vielä lähdettäisiin kovin suuresti korottamaan sinänsä nämä korotuksethan ovat suht pieniä prosentuaalisesti eli eli jos ajattelee kuluttajaa niin näyttää siltä että vähittäismyyntihinnat alkoholijuomalta nousisivat noin prosentin eli ei ole kuluttajalle kovin suuresta kysymyksestä kyse tässä mutta valtiontaloudellisesti ja kansanterveydellisesti tietysti näillä on aina vaikutuksia

ja hyvinvoinnin edistämistä olemme aivan olennaisella polulla hyvään suuntaan alkoholin liikakäyttöhän on yksi keskeisimmistä suomalaisen yhteiskunnan terveysuhista se vaikuttaa niin kuin tiedämme kansanterveyteen sosiaalisiin ja perhesuhteisiin lasten hyvinvointiin talouteen ja viranomaistoimintaan alkoholihaittojen tuomat lisäkustannukset julkiselle taloudelle ovat useita miljardeja euroja vuodessa sitten kun otetaan huomioon tuotantomenetykset työelämässä ja muut haitat kustannukset ovat moninkertaisia ja kyllä nämä edelliset muutokset alkoholilakiin ovat kyllä selvästi näkyneet esimerkiksi poliisin toiminnassa ja lisäkustannuksia siitä on koitunut ja jos ajatellaan alkoholin negatiivisia vaikutuksia perheiden ja erityisesti lasten hyvinvointiin sitä ei voida edes edes rahalla mitata me tiedämme historiasta että tehokkain tapa hillitä alkoholin väärinkäyttöä on vaikuttaa alkoholin saatavuuteen ja hintaan nyt tämä hallituksen esitys tuo veronkorotuksia joiden on laskettu olevan keskimäärin noin kaksi pilkku viisi prosenttia eli nämä korotukset nostaisivat alkoholijuomien vähittäismyyntihintoja keskimäärin noin runsaan prosentin minkä yhteydessä veronkorotus kasvattaisi alkoholiveron tuottoa vuodessa noin kolmekymmentä miljoonaa euroa me ajattelemme että vaikka hallituksen esitys on oikeansuuntainen tulisi korotusten olla kuitenkin merkittävämpiä huomioiden alkoholin kulutuksesta tulevat merkittävät yhteiskunnalliset haitat ja kustannukset olenkin jättänyt toimenpidealoitteen alkoholijuomien valmisteveron reilummasta korottamisesta jos ajattelemme niin että alkoholin verotuksesta tuleva vuosittainen tuotto olisi seitsemänkymmentä miljoonaa euroa korkeampi kuin valtion vuoden yhdeksäntoista talousarviossa arvioitu kolmenkymmenen miljoonan euron korotus vuoden yhdeksäntoista tuotto olisi sata miljoonaa euroa vuoden kahdeksantoista tuottoa korkeampi ja jos me ajattelemme mistä hallitus on leikannut yksi pieni esimerkki on keliakiakorvaus meillä on perheitä jotka tarvitsevat hoitona erityisruokavalion gluteeniton ruokavalio on ainut hoito ja me tiedämme että se tuo perheisiin kustannuksia

ja olemme pyytäneet vuosi toisensa jälkeen kymmenen miljoonan euron lisäpanostusta tämä olisi erittäin merkittävä näissä perheissä ja varsinkin monissa vähävaraisissa perheissä pieneläkeläisten perheissä jotka joutuvat käyttämään jatkuvasti kalliimpaa ravintoa lääkkeenä ja ajattelen kyllä että esimerkiksi vähän reilumpi verotuksen korotus alkoholituotteissa seitsemänkymmenen miljoonan olisi kyllä ihan perusteltua

rouva puhemies tässähän hallitus itsekin perustelee alkoholiveron korotusta nimenomaan fiskaalisin perustein eli sillä että tällä kerätään lisää rahaa valtion kassaan

aiheuttaa mutta sanonpa vain niin että oikeastaan hallituksen omat toimet silloin aiemmin kun uudistettiin alkoholilainsäädäntöä kokonaisuudessaan tulivat nostamaan terveydenhuollon kustannuksia huomattavissa määrin ja niitähän ei tietenkään sillä paikata että ruvetaan fiskaalisista syistä koko ajan nostamaan alkoholiveroa tämä on haittavero tämä on terveysperusteinen vero siinä suhteessa on ihan perusteltua tätäkin veroa korottaa mutta täytyy myös huomata että viimeaikainen kehityshän on mennyt siihen että vuosi vuodelta veroa on korotettu tällä hetkellä suomessa alkoholivero on varsin korkealla tasolla siksi yhtälö ei toimi tässä tapauksessa niin yksinkertaisesti että että nostamme taas alkoholiveroa ja ikään kuin terveysvaikutukset siitä sitten tulevat paremmiksi koska tosiaan hallituksen omienkin perustelujen mukaan kyse on nimenomaan fiskaalisesta verosta mitä sinänsä emme emme tietenkään tässä yhteydessä lähde vastustamaan se puhemies minkä toivoisin meille jaostoon sitten evästykseksi olisi se että hieman vielä katsoisimme tätä rakennetta se on varmasti perusteltua että väkeviä korotetaan enemmän kuin mietoja mutta esityksessähän viinit jostain syystä ovat hieman korkeammin muut ja se ei kuitenkaan se kaikkein väkevin ole varmasti uskoisin että työnkuvamme mukaisesti jaostossa sitten myös nämä sisällölliset asiat katsomme

arvoisa rouva puhemies kun autojen kulutus vähenee ja polttoainetta menee vähemmän niin silloin veroa pitää nostaa polttoaineissa että verotulot pysyvät ennallaan nyt käy sama alkoholin kanssa kun alkoholin kulutus laskee mikä on todella hyvä asia niin sitten veroja nostetaan että taas verot pysyisivät samana kyllä monella laskee se alkoholin kulutus minä luin yhden jutun just lehdessä virolaiset ravintoloitsijat valittivat että suomalaiset turistit ovat vähentyneet kun viro nosti alkoholiveroa elikkä kun siellä nousivat hinnat niin suomalaiset eivät mene sinne he matkailevat ennemmin kotimaassaan halvan oluen perään lähteä nyt suomi taas yrittää tehdä sitä väliä isommaksi eli kun täällä nostetaan alkoholiveroa niin taas se tekee houkuttelevammaksi lähteä viroon matkailemaan ja me tiedämme että jos suomalainen halvalla saa niin sitähän lähdetään hakemaan vaikka kauempaa ja ostetaan enemmän kuin omaksi tarpeeksi elikkä jos alkoholi on suomessa edullisempaa niin sitä ostetaan vain se mitä just nyt tarvitaan mutta virosta kun mennään hakemaan niin sieltä ostetaan paljon enemmän ja sitten tulee juotua paljon enemmän sitten minä haluaisin sanoa tähän että kun nyt tämä alkoholiverotus taas nousee ja alkoholin hinta nousee niin vaikka nuoriso juo entistä vähemmän niin missä vaiheessa tulee se raja raja että he miettivätkin että kannabista voisi saadakin halvemmalla että kannattaako ostaa sitten sitä perjantai iltana eikä alkoholia jos alkoholi on huomattavasti kalliimpaa olisi hyvä saada tietää tutkimustuloksia siitä on tämä minuakin myös ihmetyttää että minkä takia just se viini mitä käytetään ruuan kanssa eli kun moni nauttii viikonloppuna jonkin hienomman aterian ja juo lasin viiniä sen kanssa niin siitä rangaistaan mutta sitten sitä kirkasta ei nostetakaan niin paljon eli pää täyteen se on halvempaa
arvoisa puhemies tässä on kysymyksessä tietysti fiskaalinen veronlisäys meillä tällä hetkellä on esimerkiksi oluen kohdalla korkea alkoholiverotus viineissä meillä ollaan toiseksi korkeimmalla sijalla ja nyt ollaan korjaamassa sitä sitten korkeammaksi koska siellä on kolme pilkku seitsemän prosenttia se korotus ja muualla se on sitten esimerkiksi oluessa kaksi ja puoli prosenttia alkoholin kulutuksen laskeminen ainakin nytten uusimpien mittausten mukaan on pysähtynyt

tuonti on pienentynyt mutta tässä on tietysti sellainen haaste olemassa koska viro on pysäyttänyt alkoholiveron noston prosessin että kääntyykö tämä uudelleen sitten alkoholin tuontiin baltian maahan

matkoilta tämähän tarkoittaa tällä hetkellä vain noin prosenttia lopputuotteen hinnassa oluen osalta tietysti viinien osalta vähän enemmän ja sitten kovempien viinojen osalta huomattavasti enemmän mutta kuten sanoin tällä ei ole muuta vaikutusta kuin fiskaalista vaikutusta

tahdon nostaa esille vielä vielä sen faktan että meidän on seurattava erittäin tiiviisti baltian maiden verotusta ja muiden naapurimaiden verotusta viittaan samaan uutiseen kuin täällä aikaisemminkin viitattiin että suomalaiset turistit ovat kadonneet tallinnan tallinnan ravintoloista ja se lienee juuri juuri seurausta alkoholiverotuksen muutoksista alkoholipolitiikan muutoksesta niin virossa kuin suomessa ja tämä aikaisempi alkoholipolitiikan uudistaminen nykyaikaistaminen oli nimenomaan liike oikeaan suuntaan jolla saatiin vähennettyä sitä tuontiuittoviinaa turistireissuilta ulkomailta mikä ehkä lienee sitä tilastoimatonta viinaa

sehän ei missään näy muuta kuin sitten jälkikäteen toisenlaisina seurauksina niin kuin täällä täällä mainittiin siitä että juomisen juomisen vähentyminen on nyt taittunut joka lienee tosiaan tosiaan siitä seurausta että viron tuonti tuonti on vähentynyt eli pitää ehdottomasti seurata sitä kokonaisuutta minkä muodostavat suomi ja lähinaapurit alkoholipolitiikassa veroineen

arvoisa rouva puhemies yhdyn edustaja jalosen näkemyksiin siitä että kyllä meidän täytyy kuitenkin naapurimaita koko ajan seurata ja nimenomaan baltian maita en ihmettele yhtään että viro on pannut nämä korotusprosessit hieman jäähylle ja katsoo mitä suomi tekee tämmöisen pienen korotuksen kyllä tämä alkoholiverotus kestää ja hyvä että sitä ei ole työnnetty kaikella voimalla oluen niskaan koska silloinhan se ralli alkaisi uudelleen jotenkin ajattelen näin että kun aikanaan kieltolaki lopetettiin niin todellinen syy oli valtion kassavaje ja nyt pyritään samaan fiskaaliseen lopputulokseen yhteen asiaan kiinnittäisin huomiota joillakin meillä tässä salissa on kova usko siihen että me voimme säädellä ihmisten käyttäytymistä ja varsinkin alkoholin kulutusta ihmiset kyllä järkevästi osaavat valita itse omat elintapansa kun me vähänkin katsomme lehtiä niin kyllähän sen huomaa että alkoholittomat oluet ja muut tekevät tuloaan mikä on selvä osoitus siitä että ihmiset tekevät omia valintoja ihan tämän salin ratkaisuista riippumatta
arvoisa puhemies varmaankin suomalainen panimoteollisuus oli riemuissaan kuullessaan edustaja elon ilmaisevan heille tukensa herra varjele tällaisilta tukitoimilta että kun korotetaan olutveroa kaksi prosenttia niin edustaja elo sanoo tämän olevan kädenojennus ja tukitoimi suomalaiselle panimoteollisuudelle vain sen tähden että se on vähän pienempi pienempi veronkorotus kuin viinien osalta no se on sitten ihan toinen kysymys että miksi näin ja siihen on olemassa ikävä kyllä varsin raadollinen peruste se perustelu on siinä että suomen olutverotus on jo nyt euroopan huippua ja myöskin väkevien osalta suomen verotus on jo huippua viinien verotuksessa emme olleet aivan ykkösiä vielä mutta tätä menoa tulemme olemaan sen perustelua on todella vaikea käsittää mutta tällainen fiskaalinen perustelu ja tällainen

ole perusteltu mutta sen sijaan suomalaisille elinkeinoille tässä aiheutetaan tarkoituksella melkomoista

suoraan muista mitä edustaja harakka äänesti mutta jos oikein muistan suuri osa sosiaalidemokraateista äänesti alkoholilain vapauttamista vastaan ja se jos mikä oli nimenomaan elinkeinoelämällekin tärkeä kysymys edustaja harakka voi vastata puolestaan miten sen näkee mitä tule tähän lainsäädäntöön niin sanon tosiaan täysin avoimesti että minun näkemykseni on se että on parempi että vähemmän nostetaan oluen verotusta ja hieman enemmän viinin koska kyllä suomessa nimenomaan tämä panimoteollisuus on on se joka tuottaa täällä olutta ja sitä kautta tämä on meille parempi ratkaisu elinkeinopoliittisesti muutenhan tämä laki on aivan niin kuin edustaja viitanen oikein sanoi fiskaalinen kysymys mitä tulee sitten muuten alkoholiin niin täytyy sanoa että toisin kuin ehkä joistain puheenvuoroista voisi luulla alkoholin kokonaiskulutus on laskenut jo vuosia ihan thln

on se että suomalaiset juovat vain yksitoista prosenttia käyttämästään alkoholista ravintoloissa tätä osuutta olisi syytä saada nostettua uusi laki mikä nyt tuli alkoholin vapauttamisen osalta ei tätä tilannetta muuttanut oikeastaan lainkaan mikä on ehkä hieman yllättävääkin mutta se mikä tietysti voisi muuttaa on se että ensi hallituskaudella voitaisiin laskea anniskelun arvonlisäveroa uskon että sillä olisi merkittävä vaikutus tähän kysymykseen ja toivon että tätä puolueet nyt sitten harkitsevat kun mennään mennään kohti vaaleja todellakin tärkeää on huomata se että kokonaiskulutus on laskenut ja jos katsoo tätä trendiä että nyt nostetaan hieman alkoholiverotusta ja ja sitten vastapainona on ollut alkoholilain vapauttaminen niin nämä kuitenkaan eivät ole muuttaneet sitä kokonaisnäkymää että suomessa laskee

on noussut suomessa tämän vuoden aikana ennakkotietoihin nojaten ja nimenomaan kun katsotaan jakelukanavia päivittäistavarakauppojen osuus on huomattavasti kasvanut tämä oli se hallituksen kädenojennus k kauppiaille lidlille ja s ryhmälle joka ei todellakaan tuonut yhtään suomalaista valvotun ravintolaelinkeinon piiriin teillä olisi arvoisa hallitus ollut täydet mahdollisuudet tehdä toisin ja esimerkiksi alentaa sitä anniskelun arvonlisäveroa eikä lastata sitä seuraavalle hallitukselle jolle varmaankaan ei ole kohteliasta muutenkaan esittää minkäänlaisia toiveita siis on olemassa tietoja ennakkotietoja että se on vaikuttanut myöskin kulutusta lisäävästi ja nimenomaan sinne missä valvottua alkoholinkäyttöä ei ole eli päivittäistavarakauppaan eli pussikaljapuolelle
arvoisa puhemies niin kuin aiemmin tuossa sanoin tehokkain tapa hillitä alkoholin väärinkäyttöä on vaikuttaa alkoholin saatavuuteen ja hintaan mutta aivan vastaavasti jos haluamme edistää jonkun tuotteen käyttöä saatavuus ja hinta vaikuttavat myös siihen aivan niin kuin eestilä tuossa puheenvuorossaan nosti esiin oluen käyttö on lisääntynyt merkittävästi viimeisen vuoden aikana toivon että vastaavien alkoholittomien tuotteiden käyttö lisääntyisi jatkossakin sinänsä oli tavattoman ikävää minähän tein aiemmin esityksen johon hallituskin olisi voinut tarttua ja tämä sali olisi voinut tarttua jos olisi halunnut edistää alkoholittomien juomien käyttöä ja saatavuutta siitä että niissä ravintoloissa tai tai anniskelupaikoissa joissa on alkoholituotteita saatavilla oli se sitten alkoholillista olutta tai viiniä tai muuta olisi velvoitettu olemaan tarjolla näistä tuotteista ainakin yksi alkoholiton vaihtoehto

onko viisastunut nuoriso osasyy tai järkevöitynyt keski ikä syynä mutta mutta alkoholittomien oluiden käyttö on lisääntynyt ja myös tarjontaa on tullut huomattavasti enemmän tuossa viime kesänä tein tämmöistä kuppilakierrosta välillä ihan tarkoituksella pistäydyin ja ja kysyin että onko teillä mitään alkoholittomia vaihtoehtoja jossakin pirkanmaallakin pienessä kuppilassa sanottiin että kyllä ja siellä oli ensimmäisenä kolme tai neljä alkoholitonta vaihtoehtoa tarjolla ja sanottiin että selvä muutos on tapahtunut että esimerkiksi moottoripyörällä liikkeellä olevat tai kesällä autolla matkailevat niitä kysyvät ja niitä menisi tämän kauppiaan mukaan niin paljon kuin tarjolla olisi mutta sitten toisaalta on edelleen tavattoman monia anniskelupaikkoja hienompia ravintoloita tai pienempiä kuppiloita puhumattakaan jäähalleista joissa menee paljon myös alkoholillista olutta joissa ei alkoholitonta esimerkiksi olutta ole lainkaan tarjolla vaikka

oluen ystävä ihan makuseikoista johtuen mutta joku tämmöinen vanhempi herrasmies minua valisti jossakin vaiheessa että että nykyisin on alkoholittomiakin oluita niin hyvänmakuisia olemassa että mistäs sitä tietää että niissä ei ole alkoholia ollenkaan paitsi siitä että ei ei humallu

ja nyt listalla näkyy kolme puheenvuoropyyntöä otetaan ne tähän keskusteluun ja loput jätetään sitten jos varaatte puheenvuoroja näiden asioiden käsittelyn loppupäähän

neljä lyhyttä kommenttia ensinnäkin edustaja mattilalle tämä tilastoimaton kulutus on se

useat viranomaiset yhdessä seuraavat kuukausittaisilla kyselytutkimuksilla se ei anna ihan tarkkaa kuvaa mutta trendit ovat aika luotettavia edustaja elolle näistä tilastoista meillä todellakin on viime vuosina ollut aika johdonmukainen ehkä noin kolmen prosentin lasku alkoholin kulutuksessa viime vuonna neljän prosentin lasku ja nyt valviran uusimmat tilastot puhuvat noin yhden prosentin lisäyksestä elikkä tämä lasku ja yksi prosentti merkitsee vaikutusta joka on hämmästyttävän tarkkaan se mitä me ennustimme edustaja sanoitte että verotuksella ja hinnalla ei voi vaikuttaa alkoholin kulutukseen mutta tämähän on vastoin kaikkea talouselämän lakeja kyllä hinta vaikuttaa kulutukseen hintajoustot tietysti vaihtelevat sitten vielä edustaja elolle me olemme aika monet samaa mieltä että ravintolassa tapahtuva alkoholin nauttiminen on niin sanotusti valvottua nauttimista mutta kehitys on mennyt hullumpaan suuntaan senhän me myöskin ennustimme sanoimme että kun vahvaa alkoholia saa ravintolan ulkopuolelta helpommin totta kai se siirtää kulutusta sinne ja tämä jota nyt ravintolaelinkeino sitten laskettaisiin toki voi osin siirtää sinne mutta vuorenvarmasti se lisäisi kokonaiskulutusta ja se ei ole kyllä kovin

niin itse asiassa monen näkemys olisi ollut se että kahdeksaan pilkku viiteen prosenttiin asti olisi vapautettu myynti kauppoihin mutta siitä sitten erilaisten neuvottelujen kautta päädyttiin kompromissiin viisi pilkku viisi prosenttia ja sekin saatiin sanotaanko vaivoin vaivoin taistelun tuloksena tässä salissa läpi äänin yhdeksänkymmentäkahdeksan eli ei tämä alkoholilain muuttaminen suomessa helppoa ole ehkä sen ei pidäkään olla mutta tämä oli se kompromissi mihin päädyttiin sinänsä en katso että viisi pilkku viisi on vielä vahvaa alkoholia että siinä sitten on muut tuotteet jo sitten kyseessä mitä tulee edustaja harakan puheenvuoroon niin minä lämpimästi kannatan sitä linjaa mitä siniset ovat edistäneet tällä hallituskaudella vapautettu alkoholilainsäädäntöä tältä osin että vahvemmat oluet ovat kauppoihin tulleet minulla oli jo vaaliohjelmassani se että kannatan myös viiniä kauppoihin ja kannatan sitä myös ensi kaudella otankin otankin sen vapauden että että sanon seuraavalle hallitukselle tähänkin yhteyteen että kannattaa se viinikin sinne kauppoihin vapauttaa ja sen lisäksi myös laskea sitä ravintola anniskelun arvonlisäveroa kyllä ne kummatkin asiat

arvoisa rouva puhemies täällähän käytiin pitkä keskustelu silloin alkoholilainsäädännön uudistamisen yhteydessä kyllä hallituksen omienkin esitysten mukaan arveltiin käyvän juuri niin että tässä tulee kansanterveydellisiä lisäkustannuksia sekä yhteiskunnallisia kustannuksia esimerkiksi niin että poliisien tarve lisääntyy merkittävällä tavalla näitä laskelmia ja arvioita löytyy hallituksen omista esityksistä ja ja siksi mielestäni silloin oli hieman ristiriitaista että että hallitus samaan aikaan lisää omilla esityksillään tämäntyyppisiä ongelmia yhteiskunnassa ja kustannuksia ja muita itse en nähnyt kovinkaan viisaana vapauttaa tätä alkoholilainsäädäntöä mainittuun suuntaan koska kuitenkin hinta ja saatavuus vaikuttavat omalta osaltaan juuri niin kuin hallitus itsekin arvioi niiden niiden vaikuttavan puhemies todellakin kuten sanottu paljon suurempia merkityksiä niin kansanterveydellisesti kuin muutenkin on ollut sillä mitä on tapahtunut tässä alkoholilainsäädännön uudistuksessa kuin sitten sillä miten päätämme tätä alkoholiveroa

arvoisa puhemies minä luulen että meistä jokainen kyllä että jos alkoholin hinta merkittävästi laskee niin se lisää kulutusta mutta nehän ovat vain tämmöisiä hetkellisiä ilmiöitä ja piikkejä ja oma käsitykseni on se että on vahvasti kulttuuriin sidoksissa oleva ilmiö minä olen aika monessa maassa tehnyt ihan mielenkiinnosta pölytestin olen mennyt markettiin ja katsonut ihmisiä ja aina mennyt sinne missä myydään raakaa viinaa ja kaikkea muuta ja ihmeen vähän siellä porukkaa pyörii ja kun olen sormella raapaissut toisesta pullosta niin jää pölyä sormeen

valita mitä he haluavat juoda ja näin poispäin minä uskon että nykysukupolvi ja ja nuoret jotka fiksusti suhtautuvat alkoholipolitiikkaan ja matkustavat maailmalla eivät kyllä heilu jonkun parin prosentin veronalennuksen tai veronkorotuksen takia omassa alkoholinkulutuksessaan he valitsevat omat linjansa minä olen nähnyt niin monen nuoren jo raitistuvan ja tavallaan edistävän terveitä elämäntapoja ja valitsevan alkoholittomat vaihtoehdot ja näin ja minun mielestäni se on hieno kulttuuri ja kyllähän se täytyy sanoa että myös vanhemmissa ikäluokissa tupakanpoltto vähenee alkoholinkulutus vähenee työpaikoilla ei enää sallita niin kuin ennen vanhaan että joku haisee viinalle meillä on

alkanut tulla ihan erinäköiset toleranssit jotka oikaisevat vanhaa kulttuuria joka oli silloin venäjän kaupan ajoilta aika rappeutuneessa tilassa että selvästi mennään hyvään suuntaan olen edelleen sitä mieltä että tämän salin ratkaisut eivät pitkällä jänteellä vaikuta niin paljon näihin asioihin kuin me itse täällä luulemme
arvoisa rouva puhemies aivan niin kuin edustaja eestilä sanoi niin että suurin osa nuorisosta on kyllä on kyllä viisastunut ja alkoholinkäyttö monissa ikäryhmissä on vähentynyt se tietysti vain sitten että meillä on on myös nuoria jotka tulevat tulevat ehkä rikkinäisemmistä taustoista tai joilla on haasteita elämässä muutenkin niin kyllä tietysti silloin tartutaan helposti näihin voima aineisiin jos niitä on saatavilla

mutta olisin halunnut tässä viitata siihen minkä edustaja viitanen nosti esiin että kyllä kyllä esimerkiksi poliisien työmäärät ovat oikeasti lisääntyneet vähän toisin kuin edustaja elo tuossa aiemmin puheenvuorossaan totesi muistaakseni toistakymmentätuhatta hälytystä enemmän on on poliiseille tullut ja kun me tiedämme että poliisien resurssit ja mitoitukset ovat liian vähäiset muutenkin niin niin tämä vielä lisänä

että sitä velvoittavuutta tuotaisiin myös siihen että alkoholittomia vastaavia vaihtoehtoja pitäisi olla saatavilla siellä missä alkoholillisiakin myydään tässä tilanteessa täytyy nostaa alkolle hattua en ole paljon muissa kaupungeissa kiertänyt mutta tampereella olen pistäytynyt kyllä alkoonkin tämän alkoholikeskustelun myötä ja täytyy sanoa että että siellä on kyllä erittäin hyvät valikoimat ja ja heti siinä ovensuussa pitkät rivit hyllyjä alkoholittomia vaihtoehtoja ja uskoisin tässä asiassa myös niin että kun on tarjolla monenlaisia hyviä laadukkaita alkoholittomia vaihtoehtoja niin myös se edistää niiden kulutusta tosiasiahan tässä on ehkä loppuun on hyvä muistuttaa että alkoholi jos sitä oltaisiin tuomassa tänä päivänä markkinoille niin alkoholi ei ikinä tänä päivänä saisi myyntilupaa se on selkeästi monissa tutkimuksissa todistettu niin vahvaksi solumyrkyksi aiheuttaen monenlaisia tuhoja soluissa monilla puolilla elimistöä niin aivoissa kuin sydämessä

ei tänä päivänä saisi myyntilupaa millään muotoa ja siinä mielessä kun me puhumme alkoholista niin kuitenkin täytyy täytyy muistaa tämä tosiasia ja muistaa myös haasteellisimmissa olosuhteissa eläviä esimerkiksi haluan nostaa esiin raskaana olevat naiset eli nuo pienet ihmiset siellä kohdussa niin mitä he joutuvat kärsimään ja lopun elämänsä kantamaan niin yhtenä esimerkkinä se on kyllä tavattoman kova hinta ja iskee hyvinkin räikeästi meidän silmillemme mitä alkoholi voi saada aikaan siinä mielessä toivoisin että että alkoholittomien saatavuutta lisättäisiin ja toivon mukaan sen puolen kulutus

harvasta asiasta on tässä salissa vallinnut yhtä suuri yksimielisyys kuin siitä että kansanterveysperusteinen vero olisi toivottava muistaakseni noin kaksi vuotta sitten tästä käytettiin monta puheenvuoroa kun makeis ja virvoitusjuomavero jouduttiin poistamaan valtion budjetista euroopan unionin kilpailuoikeudellisista syistä ja sillä tavalla tuli sadan miljoonan euron veroaukko ja harvasta asiasta on vastaavasti eduskunnan tahtoa yhtä vähän kuultu eli sitä kansaterveysperusteista veroa ei ole valmisteltu tämän hallituksen toimesta siinä on monia teknisiä ongelmia joista jokainen veroasioihin vihkiytynyt on on tietoinen mutta toisaalta on huomioitava että kansanterveysperusteisia veroja on eräissä euroopan maissa ja myöskin sosiaali ja terveysministeriö on sitä voimakkaasti toivonut meillä kuitenkin on nyt virvoitusjuomavero olemassa joka perustuu varsin pistokokeenomaisiin tullinimikkeisiin ja siitä aiheutuu vääjäämättä varsin kummallisia tilanteita ja suomalaisen elintarviketeollisuuden elintarviketyöntekijöiden kannalta varsin vaikeita oikeusturvakysymyksiä mutta kansanterveydellisesti on vaikea perustella sitä miksi suositellun hanaveden kaltainen pullotettu vesi on nyt yhtäkkiä tällaisen veron kohteena sama tuote eri pakkauksessa ainoastaan mutta kaikkein räikein epäkohta liittyy kyllä suomalaisen marjanviljelijän hedelmänviljelijän ja marjanjalostuksen sekä mehun tekemisen kuvioihin nimittäin tämä vero koskisi myös marjasoseita niitä samoja soseita joita siis suositellaan vauvoille syötettävän jos tämä todellakin on haittavero tarkoittaako tämä todellakin sitä että että suomalaiset ovat ehdoin tahdoin halunneet aiheuttaa vauvoille haittaa syöttämällä marjasoseita on arkijärjellä aivan selvää että että marjasoseen ja limonadin välillä on suuri ero joten meidän täytyy pystyä parempaan meidän täytyy pystyä esimerkiksi erottelemaan se mikä on luonnollista sokeria joka tulee hedelmästä ja marjoista ja millä tavalla taas sitten voitaisiin suhtautua eri tavalla lisättyyn sokeriin ja yhtä lailla lisättyihin lisäaineisiin joiden

arvoisa rouva puhemies kaukana tuntuvat olevan ne ajat minä luulen että aika monella meillä on täällä salissa on samanlainen historia jolloin virvoitusjuomat kuuluivat lähinnä juhannuksen aikaan ja semmoisiin juhlahetkiin yläkouluopettajataustaisena minä olen huolissani nuorten todella lisääntyneestä virvoitusjuomien käytöstä ja erityisesti energiajuomista kun en itse tosiaan tuoreena kansaedustajana ole ollut tätä asiaa valmistelemassa niin olisi ollut mielenkiintoista kuulla niiltä ihmisiltä jotka ovat olleet

arvoisa rouva puhemies kaiken kaikkiaan tällähän nyt tavoitellaan jälleen kerran fiskaalisesti valtion kassaan kahtakymmentäviittä miljoonaa haluaisin myös omalta osaltani muistuttaa siitä mistä edustaja harakka tuossa puhui eli siitä että jokin aika sitten meiltä poistui makeisvero muistan erittäin hyvin keskustelun silloin kun se oli poistumassa ministeri orpo sanoi että pikapikaa valtiovarainministeriössä aletaan valmistella jotain korvaavaa terveysperusteista veroa ja sitä me jäimme odottamaan omiin vaihtoehtoihinsa sdp on laittanut jo kauan sitten nämä koska me näimme ja tiesimme sen tilanteen mikä eussa koittaa

saimme tiedon petteri orvon orvon ministeriöstä että ei tällaista makeisveroa tai terveysperusteista veroa itse asiassa sitten valmistellakaan eli tässä tavallaan se viesti mikä tuli silloin kun makeisvero poistui on nyt jo muuttunut toisenlaiseksi ja mielestäni kyllä olisi varsin perusteltua nyt olla heittämättä kintaita nurkkaan ja niin ettemme voisi asialle tehdä mitään koska monet syyt puoltavat juuri sitä että tämän kaltaisista kohteista sitä veroa tulevaisuudessakin kerättäisiin varmasti löytyy keino vaikka se puhemies ei kovin helppoa olekaan tiedän toki että on vuosien varrella monta erilasta vaihtoehtoa käyty läpi ja mietitty mutta

todellakin haluammeko tällä esityksellä kohdella kaltoin esimerkiksi marjasoseita tai jos kuten tässä kävi ilmi ilmi jopa tällaiset pienten lasten vauvojen marjasoseet ovat sitten rinnastettavissa virvoitusjuomiin niin kyllä se aika kaukaa haettua on meidän pitäisi pitää nimenomaan kotimaisen kotimaisen teollisuutemme mehuteollisuuden puolta näissä asioissa ja siksi yhdyn erittäin lämpimästi siihen siihen terveiseen minkä edustaja harakka aiemmin sanoi että kyllä tässä täytyisi nyt kiinnittää huomiota tämän esityksen oikeudenmukaisuuteen ja ennen kaikkea sen osumatarkkuuteen olen aivan varma että tästä myös jaostossa tulemme vielä käymään jatkokeskustelut

arvoisa rouva puhemies edustaja mattilalta ihan perusteltu kysymys sokerillisista juomista virvoitusjuomista ja myös energiajuomista eihän siinä oikein muuta osaa sanoa kuin että valistustyön lisäksi nämä juoma automaatit pois kouluista jos koulu ei halua erityisesti edistää sokerijuomien käyttöä oppilaidensa keskuudessa niin se nyt on ainakin sellainen minkä voi tehdä muistan että lukioaikanani siellä niitä juoma automaatteja oli voipi olla että on edelleen monissa kouluissa niin että se nyt on ainakin sellainen mitä koulu voi itse tehdä mitä tulee tähän esitykseen niin edustaja harakan kriittiset huomiot ovat sinänsä ihan oikeutettuja ja kun tätä esitystä on hallituksen piirissä tehty niin toki on huomattu se että tämä kohdistaminen on on varsin vaikeaa ja on näitä erilaisia esimerkiksi mehuja joihin joihin sitten saattaa tietyllä tavalla epäoikeudenmukaisestikin tämä kohdistua mutta kuitenkin lähdettiin siitä että veron ohjausvaikutus tällä tavalla vahvistuu kun nimenomaan sokeripitoisissa se veronkorotus on selvästi suurempi täytyy sanoa että kuluttajan näkökulmasta se vaikutus ei ole kauhean suuri sokeripitoisten virvoitusjuomien vähittäismyyntihinnat nousisivat keskimäärin kolme prosenttia ja muiden virvoitusjuomien noin prosentin eli jälleen puhutaan pienistä hinnanmuutoksista ja niin kuin edustaja viitanen sanoi sinänsä fiskaalinen syyhän tälle esitykselle

arvoisa rouva puhemies toisin kuin alkoholin ja tupakan kohdalla ravintoasioihin on verotuksella paljon hankalampi puuttua muun muassa syistä joihin edustaja harakka viittasi siinähän taustana on se että ravinto on aika monitahoinen asia nyt on pinnalla sokeri toisaalta suola ja ja toisaalta rasvan laatu ja kasvikset hedelmät kuitu ja toisaalta ravinto ei ole mustavalkoinen vaan kysymys on myöskin määrästä tähän liittyy se että itse sokeria on todella vaikea verottaa koska sitä on melkein kaikissa tuotteissa ehkä pieniä määriä on lisättyä ja luonnollista sokeria on todella erittäin vaikea saada tasapainoista kokonaisvaltaisempaa verotusratkaisua tasapainoisempi ratkaisu on esimerkiksi merkintä taisi olla tämä sydänmerkki joka kattaa nämä kaikki tietyllä tavalla kokonaisuutena mutta kaikesta tästä huolimatta minusta on sinänsä kyllä hyvät perusteet vaikka sen suuntaamiseen liittyy näitä ongelmia nimittäin mitalin toinen puoli on se ja se on joka tapauksessa muistettava että lasten ja nuorten lihominen on iso ongelma siihen pitää koettaa käyttää useita keinoja ja on täysin kiistatonta että virvoitusjuomat ovat kuvassa mukana niitten nuorten ja lasten kohdalla joilla on tämä lihomisongelma toinen on karkit ja on valitettavaa että karkkivero poistettiin meille annettiin se väärä käsitys että eu kielsi tämän valtiovarainministeriö on en muista missä valiokunnan käsittelyn yhteydessä selvästi sanonut että tämä ei ollut eun kielto annettiin vain ymmärtää että komissio ei tykkää tästä varmaankaan tietty osa komissiota ei tykännyt terveyskomissaari andriukaitis nimenomaan ilmoitti kannattavansa karkkiveroa ja piti sitä tärkeänä olin ilahtunut myös siitä että tässä puututtiin juoma automaatteihin ja karkkiautomaatteihin kouluissa siihen on koetettu vaikuttaa monella tavalla ja ilahduttava kehitys on ollut se että limsan ja karkkien myynti meidän kouluissa on vähentynyt mutta edelleenkin muistaakseni viimeisen selvityksen mukaan noin kolmasosassa suomen yläasteen kouluja on vielä säännöllistä makean myyntiä opetushallitus ja thl ovat pyrkineet tähän vaikuttamaan ja toivottavasti tässä saadaan vielä lisää parannusta eli kaiken kaikkiaan toivon että valiokunta näitä asioita pohtisi tässä yhteydessä

arvoisa puhemies tässäkin on kyseessä fiskaalinen perusta kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa ja on tietysti huono asia se että kotimainen pieni mehuteollisuus joutuu tästä ikään kuin kärsimään vielä ei ole lopullista päätöstä saatu sille että jos ei siihen tuotteeseen mehuun lisätä mehussa tai sitten siinä marjassa olevan sokerin lisäksi muuta sokeria niin onko se epäterveellisempää kuin se jos se sokeri poistetaan ja sen tilalle laitetaan vaikka makeutusaineita niistähän on ollut varsinkin viime aikoina monessa paikassa tutkimustuloksia joissa on esimerkiksi muuttunut bakteerikanta ihmisellä ja on tullut sitten muita sairauksia sen lisäksi ja saattaa vielä olla että se on pahempaa myös sen lihomisen lihomisen kannalta itse soitin muutamalle valmistajalle jotka valmistavat soseita ja kun on ollut sellainen käsitys

myös tätä virvoitusjuomaveroa niin he vahvistivat sen kyllä vaikka se ei ollutkaan alkuperäinen lain tarkoitus että myös heille se osoitetaan koska

se on niin sanotusti sen verran terveellistä että ei sille ole ollut tarkoitus tällaista haittaveroa alun perin laittaa tässä on kysymyksessä ilmeisesti ollut tullinimikkeen löytämättömyys kun ei tulli löydä sopivaa nimikettä niin silloin on laitettu sitten tämä sama vero myös soseille olisi syytä tutkia

täällä opposition edustajat käyttivät kaksikin hellyttävää puheenvuoroa tästä lasten marjasosekysymyksestä joka tuli esille tämän päivän asiantuntijakuulemisessa ilmeisesti kaikille uutena asiana tämä asia selvitetään varmasti jaostossa ja ja jos siinä on ongelma niin se tietysti korjataan mutta tämä ei ole mikään uutuus tässä hallituksen esityksessä vaan se ongelma on sitten ollut olemassa jo

arvoisa puhemies enää ihan lyhyt lyhyt kommentti näihin näihin aikaisempiin liittyen todella se mikä tässä häiritsee on se ristiriita siinä että tässä on kuitenkin aidosti vain fiskaaliset syyt tämän tämän veron aikaansaamisessa mutta sitä silti perustellaan

eli sillä miksi jotkut tuotteet kuuluvat sen piiriin miksi toiset eivät on kyllä varsin ihmeellistä kuulla terveysviranomaisilta että olisi jollakin tavalla perusteltua että että marjasoseita kohdellaan samalla tavalla kuin kolajuomia siitä syystä että hedelmät ja marjat kokonaisina ovatkin eittämättä terveellisempiä kuin muusattuna mutta hyvät ihmiset sentään kyllähän kyllähän on on nähtävä se ero ja tehtävä se ero emme voi hyväksyä sitä että että valtiovarainvaliokunnasta tulee ulos tällainen kaikkien oikeustajua ja tervettä järkeä loukkaava bona vero

arvoisa rouva puhemies asia on sillä keinoin että jos näitä virvoitusjuomaveroja korotetaan niin itse tervehdin tällaisia korotuksia erittäin suurella ilolla koska juttuhan on niin että jos emme pikkuhiljaa ala tässä maassa itse kiinnittää huomiota siihen niin ei sitä pysty verottaja tekemään

onko siinä sokeria paljon vai ei eli maksetaanko veroa jokaisesta tuotteesta maksamme ainakin jonkun verran arvonlisäveroa kaupassakin kun ostamme pussin sokeria siinäkin on arvonlisäveroa mutta toivon kuitenkin hartaasti että tässä vähäpätöiseltä tuntuvassa lakiesityksessä se iso sydän ymmärretään olevan niin että pikkuhiljaa siirrymme käyttämään kotimaisia omia marjoja herukoita ja niin edelleen itsekin käytän herukkajuomia maakunnasta tuotuja varmasti puhtaita herukkajuomia joka aamu ison määrän juon sitä mehua ja kohtuullisen terveenä olen säilynyt tärkeintä olisi huomata se että verolla emme pysty maailmaa parantamaan mutta pikkuhiljaa jos tuo maalaisjärki rupeaisi leviämään yleisimminkin se olisi hyvä asia

puhemies käsittelyssä on käytännössä ajoneuvoveron alennus ja tämä ajoitus ei voisi olla monella tapaa sopivampi kuin nyt päivä sen jälkeen kun kansainvälisen ilmastopaneelin huolestuttavat luvut ilmastonmuutoksesta julkaistiin ja jokainen eduskuntapuolue no jaa paria lukuun ottamatta esitti tai vannoi että että suomi tulee tässä tiukentamaan omia tavoitteitaan planeetan hyväksi muun muassa ministeri orpo on korostanut näitä ympäristöperusteisia kulutusveroja ja esimerkiksi autoveron osalta todennut että aikaa myöten tulisi luopua autoverosta ja ja keskittyä tähän vahvempaan ympäristöohjaukseen päästöpohjaisen ajoneuvoveron osalta erittäin hyvä ajatus mutta mitä nyt tapahtuu seuraavana päivänä on esillä ajoneuvoveron alennus tämä tarkoittaa sitä että tasan yhden päivän kesti orpon ja sipilän ilmastotietoisuus tasan yhden vuorokauden no sinänsä olisi perusteltua tukea nolla ja pienipäästöisiä autoja ja toivon että valiokunta käsittelyssään tätä esitystä siten että se tarkemmin kohdistuu kohdistuu nimenomaan ympäristö ja ilmastoperusteisiin mutta tässä esitetyssä muodossa tuki ulottuu aivan liian suuripäästöisiin autoihin asti kaksisataa grammaa päästöjä per kilometri

laskelmiemme mukaan yhdeksäntoista euroa tästä alennuksesta se tarkoittaa sitä että tätä ei ole riittävästi suunnattu sinne nollapäästöisten ja vähäpäästöisten autojen suuntaan meillä on täysi mahdollisuus kuunnella niitä ilmasto ja ympäristöverotuksen asiantuntijoita jotka kehottavat että että tässä jyrkennettäisiin tätä porrastusta sillä tavalla että sillä olisi vielä aidompaa ohjausvaikutusta siihen että suomalainen autokanta nuorentuisi ja puhdistuisi ja olisi mahdollisimman pitkälti sähkö ja ja kaasukäyttöistä näin ollen meidän täytyy pystyä muuttamaan tätä esitystä niin että että sähköauton hankkija hyötyy enemmän kuin sen yhden satasen tästä ja toimista vielä odotan jo istuvalta hallitukselta toimia siihen suuntaan että esimerkiksi nollapäästöisiltä autoilta poistettaisiin kokonaan kaikki käyttövoimamaksut ja verot

arvoisa herra puhemies on ilo havaita että edustaja harakka on noteerannut valtiovarainministeri petteri orpon erittäin merkittävät linjaukset eilisessä a studiossa valtiovarainministeri orpohan nimenomaan ilmastonmuutokseen vastaamisessa toi esiin sen näkemyksen että päästöttömyyden edistämiseksi autoverosta pitäisi jopa kokonaan luopua

niiden ajoneuvojen kohdalla jotka ovat päästöttömiä tai ainakin vähäpäästöisiä vastaavasti painopistettä tulisi siirtää autojen käytön verottamiseen koska siitä käytöstä luonnollisesti ne päästöt tulevat minun mielestäni nämä linjaukset ovat erittäin tervetulleita ja uskon että tämän mukaisesti politiikkaa tullaan virittämään se että edustaja harakka yrittää tästä vetää jotain ristiriitoja nyt käsiteltävänä olevaan asiaan on sitten eri juttu

arvoisa puhemies me pääsemme tässä hyvin mielenkiintoiseen keskusteluun meidän kansanedustajienhan täytyy rekisteröidä tosiasiat mitä tapahtuu itse olen ennustanut että tänä vuonna tuodaan näitä keskimäärin yhdeksän vuotta vanhoja suomeen ne ovat niitä jotka päästävät ja koneet ovat ihan väärää teknologiaa suhteessa siihen mitä me haluamme mitä kaikki puolueet haluavat onko tämä jonkunmoista kaksinaismoraalia että me puhumme ilmaston ja maailman pelastamisesta ja sitten kuitenkin omalla lainsäädännöllä edistämme sitä että suomi on käytettyjen suuripäästöisten autojen hautausmaa niinhän siinä käytännössä käy jos jotakin täällä pitää tehdä niin minun mielestäni petteri orpo on täysin oikeassa että pitää autovero pyrkiä poistamaan ja se pitää pyrkiä poistamaan kokonaan koska kyse on myös liikenneturvallisuudesta ja autokannan uusiutumisesta mutta se pitää tietenkin tehdä niin että emme aiheuta markkinahäiriöitä se pitää tehdä pitkällä aikajänteellä mutta nyt pitää tehdä suunnitelmat sensuuntaisesti mutta edustaja harakka koska meillä on paljon vähävaraisia ihmisiä joilla ei ole ole kerta kaikkiaan enää varaa ajaa kalliissa suomessa autolla tämä alennus tulee aivan oikeaan kohteeseen
mennään sillä tavalla että kun mitä on pyydetty arvaan liittyvän edustaja harakan puheenvuoroon otetaan ne tässä ja sitten edustaja harakka saa vastata yhdellä kertaa niihin kaikkiin

arvoisa arvoisa puhemies vielä eilen hallitus oli huolissaan ipccn raportista ja vielä eilen oli huolissaan ilmastonmuutoksen etenemisestä mutta nyt meillä on tämmöinen lakiesitys edessämme siteeraan suoraan tätä lakiesitystä siinä sanotaan näin veromuutos pienentäisi yksityisautoilusta syntyviä kustannuksia millä on päästöjä lisäävä vaikutus eli eli päästöjä lisäävä vaikutus sanotaan ympäristövaikutukset kohdassa käykää lukemassa sivu yhdeksän eli teidän oma lakiesityksenne on sitä mieltä että tämä ei ole välttämättä hyvä ja sitten julkisuudesta saatavista tiedoista poiminut sellaisen tiedon että liikenne ja viestintäministeriön asiantuntijat vastustavat tätä hallituksen esitystä minusta on aivan käsittämätöntä että tässä salissa yritetään jotenkin syyttää taas meitä oppositiossa siitä että tässä tehtäisiin huonoa politiikkaa te teette tätä huonoa politiikkaa tehkää parempaa ja kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa
olen vielä merkinnyt vastauspuheenvuorot edustajille suutari elo ja jalonen ja edustaja hoskoselle ja sitten myönnän sen jälkeen edustaja harakalle kahden minuutin puheenvuoron

arvoisa puhemies meillä on kolme perättäistä vuotta alennettu autoveroa ja tietysti se linja jos olisi ollut olisi neljäs vuosi ollut kohdallaan tässä asiassa mutta tällä kertaa neuvotteluissa on ollut tämä ajoneuvovero jonka perusteena on kyllä pienempikulutuksisten autojen veron helpottaminen siellähän ei kaksisataa grammaa tuottavalle autolle tule yhtään helpotusta elikkä linja on selvä pitkässä tähtäimessä sekä autovero on laskenut että nyt sitten välillä lasketaan niitten vähäkulutuksisten autojen ajoneuvoveroa kyllä tässä on puolensa ei tämä niin huono asia tietysti ole itse henkilökohtaisesti olisin sitä mieltä että autovero pitäisi poistaa kokonaan että

tässäkin on fiskaalisia

puhemies hallitus on tietysti nopea käänteissään mutta ei sentään niin nopea että yhdessä päivässä kansainvälisen ilmastopaneelin raportin jälkeen tekisimme lakiesityksen ajoneuvoveron keventämisestä niin nopeita emme ole vaan tämä on tietysti budjettiriihen tuloksia täytyy edustaja harakalle sanoa että nyt kyllä syyttä suotta syytätte valtiovarainministeriä ja pääministeriä tästä kyllä siniset ennen kaikkea ovat nimenomaan tätä ajaneet että yksinkertaisesti autoilun verotusta kevennetään ja jo aikanaan timo soini teki esityksen siitä että autovero pitäisi kokonaan poistaa tervehdin tietysti ilolla sitä että orpo on samoilla linjoilla tämä hallitushan on tehnyt työtä käskettyä eli olemme keventäneet autoveroa nimenomaan asteittain ja tulokset ovat olleet hyviä vero on keventynyt mutta verotuotto on kasvanut en voi ymmärtää miten demarit ovat sitä koko ajan vastustaneet mitä tulee tähän esitykseen niin kevennyshän painottuu nimenomaan lievästi vähäpäästöisiin autoihin eli ilmastonmuutoskin siltä osin tässä huomioon otetaan mutta en minä sitä yhtään salaile että siniset ovat yksityisautoilijoiden puolella

arvoisa puhemies suosittelen edustaja harakkaa jatkossakin kuuntelemaan kollegoitaan tämä on tosiaan esitys joka keventää autoilun verotusta ja minä toivoisin että tässä kohtaa otetaan huomioon nimenomaan maaseudulla asuvat perheet on esimerkiksi kuten minulla viisihenkinen perhe ja jos autoon joskus ottaa anopin kyytiin tai lasten kaverit niin se ei voi olla penkkiluvultaan kovin pieni ja valitettavasti sen kokoluokan autoissa on usein päästöt kovemmat kuin jossain sähköautossa jolla on kiva päästellä ratikoiden keskellä eli eli tässäkin tässäkin pitää ottaa tämä iso kuva iso kokonaisuus huomioon mutta koko liikenteen verotus tulee uudistaa ja se on tulevan hallituksen ja sitä seuraavan hallituksen tehtävä siihen on

puhemies valmistelu lienee lähtenyt joskus veikkaan noin vuosi sitten liikkeelle eli ei hyvällä hallituksella tietenkään kristallipalloa ole hallussaan mitä tapahtuu vuoden kuluttua

harakka rakentaa draamaa tähän tuntien hänen koulutuspohjansa hän rakentaa draamaa pienistäkin asioista onneksi hänestä ei lääkäriä tullut mutta tuli mieleen sellainen asia että kun täällä vihreiden edustaja äsken suureen ääneen moitti hallitusta niin kyllä suosittelen kuitenkin sitä kun teidän päätöksenteon ja olemisen moraaliinne olemme viime aikoina saaneet tutustua hieman lähemmin lehtien sivuilta mutta mitä tulee tähän itse autoverotukseen niin ehdottomasti edustaja eestilä sanoi sen asian joka on tässä villakoiran ydin jos me jatkamme korkean autoverotuksen maana olemista tällaisia purskahduksia tulee mitään jonain päivänä meidän tulee mennä eurooppalaiseen malliin joka tarkoittaa että autoverosta luovutaan kokonaan muuten meistä tulee suurten moottorien hautausmaa autojen moottorien hautausmaa jotka tulevat saksasta meille v kahdeksaa sun muuta
vastauspuheenvuoro kaksi minuuttia edustaja

harakka arvoisa puhemies täällä itse asiassa toistettiin se viesti jonka äsken sanoin eli että ministeri orpo sanoi että siirrytään pitkällä tähtäimellä autoverotuksesta käytön verotukseen ja totesin että tämä on ihan kestävä ajatus mutta nyt juuri on kysymyksessä auton käyttöverotus eli ajoneuvoverotus jota

ja silloin käy ilmi hallituksen ristiriitaiset perustelut edustaja zyskowicz edustaja suutari edustaja eestilä sitten varmaankin allekirjoittavat sen että kokoomus on joutunut nyt alistumaan vähemmän ympäristötietoisen hallituskumppanipuolueensa painostukseen ja sillä tavoin vetämään mattoa alta näiltä hurskailta ilmastopuheilta joita eilen kokoomuksenkin osalta paljon kuultiin samoin keskustan osalta jos ja kun tämä on tokikin valmisteltu ennen eilistä ilmastopaneelin raporttia niin täytynee nyt jokaisen tietää että ehkä kuitenkin vuosi sittenkin on ollut ollut tietoa siitä että että ilmastonmuutos on suuri ja paheneva ongelma ja liikenteellä on siinä osuus mutta kun edustaja eestilä tässä paheksui aiheellisesti sitä että suomalainen verotus johtaa siihen että yhdeksän vuotta vanhoja tuodaan suomeen niin tämä teidän esittämänne ajoneuvoveron alennus alennus vain pahentaa tilannetta se alentaa autoverotusta juuri niiltä autoilta joita tuossa äsken kuvailitte olen laskenut summittaisesti että noin kymmenen viiva viisitoista vuotta vanha perusauto suomessa toyota avensis hyötyisi yhdeksäntoista euroa teidän pitäisi suunnata tämä päästöttömiin ja pienipäästöisiin autoihin ja ja lopettaa se tuen maksaminen ympäristövahingollisille ajoneuvoille
arvoisat edustajat edustajat jotka nyt pyytävät vastauspuheenvuoroa teillä kaikilla on täällä listalla varsinainen puheenvuoro perä perää mennään

arvoisa puhemies kyllä minusta tämä ajoneuvoveron perusveron keventäminen viidelläkymmenellä miljoonalla eurolla ja veronkevennysten kohdistaminen nimenomaan vähäpäästöisiin ajoneuvoihin on oikeansuuntainen toimi joka vauhdittaa ajoneuvokannan uudistumista ja ohjaa uusien autojen hankintaa vähäpäästöisempään ja ympäristöystävällisempään suuntaan tämä on tärkeää harvaan asutussa ja pitkien etäisyyksien maassamme jossa liikkuminen perustuu pitkälti autoiluun kehujen lisäksi on kuitenkin todettava että myös lisää kevennyksiä tarvittaisiin jotta pääsisimme aidosti eurooppalaiseksi edelläkävijäksi ympäristöystävällisessä autoilussa veronkevennykset myös varmistaisivat että ympäristöystävällisemmän teknologian korkeampi hinta ei johda kustannusten kasvuun tässä tulevilla hallituksilla on myöskin mahdollisuus näyttää kyntensä

arvoisa puhemies tulin tänne puhujakorokkeelle puhumaan jotta vähän vähän vapautuneemmin pystyn pystyn puhumaan

siteeraan suoraan lakiesitystä ja toivon että että uskotte omaa lakiesitystänne tässä lukee että että ehdotettu ajoneuvoveron perusveron kevennys painottuu lievästi vähäpäästöisiin okei

lievästi painottuu tähän asti olemme varmaan kaikki kaikki samaa mieltä mutta sitten tämä jatkuu suora sitaatti vaikutus olisi kuitenkin todennäköisesti marginaalinen eli vaikutus olisi kuitenkin todennäköisesti marginaalinen sillä kevennys ulottuu myös suuripäästöisiin autoihin ja ero pieni ja suuripäästöisten autojen verorasituksen muutoksessa on pieni eli tekemänne toimi on hyvin pieni sitten tässä on muutama muu lause jälkeen tämä jatkuu ja tässä sanotaan että ohjausvaikutuksen lievää lisäystä merkittävämpi tekijä lienee se että veromuutos pienentäisi yksityisautoilusta syntyviä kustannuksia millä on päästöjä lisäävä vaikutus eli tällä on pieni ohjausvaikutus joka on hyvin marginaalinen tämänkin perusteella ja tätähän te yritätte uskotella meille mutta tässä sanotaan että tätä merkittävämpi juttu on se että yksityisautoilun kustannukset vähenevät eli mitä tapahtuu kun yksityisautoilun kustannukset vähenevät silloin päästöt kasvavat no meidänhän piti alentaa päästöjä vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä

vai neljäkymmentä prosenttia kuitenkin todella merkittävät tavoitteet meillä oli liikenteen päästöjen alentamisen suhteen ja vuoteen kaksituhattakolmekymmentä meillä on vain kaksitoista vuotta jopa vain yksitoista jos tämän vuoden loppupuolta ei enää lasketa eli eli hallitus tekee itse asiassa aika aika järkyttävää politiikkaa ja onhan se aika hurjaa että tässä vaiheessa kun kaikki puhuvat ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä tehdään aika isokin arvovalinta eli viidenkymmenen miljoonan alennus

tässä ei todellakaan ole mitään järkeä jos hallitus olisi ollut tosissaan siinä että se olisi halunnut hillitä ilmastonmuutosta niin on monia toimia jotka olisivat olleet viidelläkymmenellä miljoonalla paremmin saatavissa mutta tämä on kuten edustaja harakka toi hyvin esille varmaankin sinisten projekti johon valitettavasti muut hallituspuolueet ovat ovat joutuneet taipumaan

arvoisa puhemies suomessa on pitkät etäisyydet ja suuri osa suomalaista asuu joukkoliikenteen ulottumattomissa joukkoliikenne on pääsääntöisesti tuettua liikennettä mutta omalla autolla kulkeminen suomessa ei ole tuettua vaan se on raskaasti

verotettua liikennettä verotetaan laskutavasta laskutavasta riippuen seitsemän viiva kahdeksan miljardia euroa ja liikenteeseen investoidaan ja käytetään varoja yksi pilkku viisi miljardia euroa tässä on selvä esimerkki siitä että jos meillä halutaan koko maan elinkeinoelämää pyörittää vähänkään tasaisemmilla kustannuksilla niin meidän on syytä katsoa se mitä liikenne maksaa ensiksi tietysti kuluttajalle mutta tietysti myös sille tuottajalle ja sille elinkeinoelämälle jotka eivät ole satamien lähellä no hallitus on tällä vaalikaudella ottanut tämän huomioon ja ja vähentänyt autoveroa jo sataviisikymmentä miljoonaa euroa elikkä viisitoista prosenttia tietysti toivoisi että se muitten kilpailijamaitten tavoin olisi nolla mutta ei tällä hetkellä semmoisia mahdollisuuksia ole olemassa

koko ajan tässä muutoksessa on ollut tähtäimessä se että pienempipäästöisten autojen autoveroa lasketaan kun esimerkiksi minä ostin hybridiauton niin sen autovero oli jo melko pieni niin ettei sillä nyt kovin suurta kustannusta ollut niihin auton kokonaiskustannuksiin nähden tietysti tämä on oikea tie mutta ajoneuvovero silläkin on vaikutuksensa jos me

pidämme sen korkealla voisi sanoa justiin alueitten elinkeinoelämälle ihmisille ja kaikelle emme me voi ajatella sillä tavalla että he ovat rikollisia he joutavat maksamaan siitä ajoneuvon omistamisesta sellaiset jotka eivät muuten tuettua joukkoliikennettä pysty käyttämään hyväksi jollakin tavalla minä ymmärrän tietysti näitä ympäristövaatimuksia itsekin olen sitä mieltä että meidän pitää kaikin tavoin niitä edistää mutta tämä ei ole sillä tavalla ollut niissä hallitusneuvotteluissa ykkösasia tietysti pitää olla koko koko ajan niin ja on siellä ollut sitäkin osaa että siinä on on ajateltu pienempikulutuksisten autojen veron alentamista enemmän kuin sitten niitten suurien minun mielestäni ei ole kovin suuri alennus kuitenkaan

arvoisa puhemies olipa harmi että edustaja harakka sitten juuri kun päästiin asian ytimeen lähti salista pois olisin kaivannut hänen kommenttejaan koska minä itse näen ja tämä koskee myös edustaja yanaria että meillä on olemassa suomessakin kaksi maailmaa on semmoinen maailma missä julkinen liikenne toimii hyvin niin kuin täällä helsingissä mitä täällä autolla halpaa sitä tukee valtio sitä tukevat kunta ja veronmaksajat ja kaikki ja siitä julkisesta liikenteestä saamme me kansanedustajatkin nauttia joku ajaa kyllä taksillakin ihan riittävästi mutta sitten on olemassa toinen maailma jossa oikeasti julkinen liikenne ei toimi eikä se ole mikään maaseutu meillä on paljon seutukaupunkeja pieniä kuntia joissa käytännössä aktiivinen ihminen ei tule millään julkisen liikenteen muodolla toimeen hänen on pakko käyttää omaa autoa ja siinä mielessä minä puolustan tätä hallituksen esitystä koska minäkin tiedän että on paljon ihmisiä jotka oikeasti ovat tilanteessa jossa joutuu joka euron laskemaan ja nyt kun he saavat jollakin tavalla kustannuksia pienemmäksi siitä pakollisesta julkisesta liikenteestä eli omasta autosta niin minun mielestäni se on erittäin tervetullut kädenojennus edustaja suutari täällä mainitsi lukuja minun käsitykseni mukaan suomen ennätys tehtiin viime vuonna liikenteeltä kerättiin kahdeksan pilkku kolme monta kertaa sanonut että jos nyt autoilun ja liikenteen verotus keksittäisiin ikään kuin uutena se menisi perustuslakivaliokuntaan jossakin päin ihmiset ovat pakotettuja maksamaan näitä veroja ja jossakin päin he voivat valita julkisen liikenteen se ei ikäkuuna päivänä menisi perustuslakivaliokunnassa läpi yhdenvertaisuuspykälän nojalla minä itse näkisin niin että ei tämä ole kiivailun asia mutta pitäisi koko maan asioita pohtia kun ihmisiä asuu eri paikoissa ja kaikkien etua pitää ajaa niin sen takia on täysin oikein että ajoneuvoveroakin on pienennetty mutta jos pitkällä tähtäimellä haluamme kansainvälisistä sopimuksista pitää kiinni niin meidän pitää uusia koko autokanta saada se turvalliseksi ja vähäpäästöisemmäksi se ei tapahdu ennen kuin autovero poistetaan

arvoisa puhemies edustaja eestilä piti hyvän puheenvuoron ja ja minuakin hieman harmittaa se että edustaja harakka poistui tuosta debatin jälkeen olisin tahtonut nostaa esille edustaja harakalle sen että kun hallitus on vähentänyt autoveroa niin demarit koko ryhmänsä voimin ovat moittineet hallitusta tästä toimesta ja usein eri vaihtoehtobudjeteissaan autoveron poiston perumisen mitä demarit

moneen moneen moneen muuhun asiaan nyt edustaja harakka puhuu täysin päinvastaista kuin hänen puolueensa vaihtoehtobudjetti ja ne toimet mitä hän on aikaisemmin mollannut elikkä kiinnostaisi oikeasti tietää mitä mieltä demarit tänä päivänä ovat pitääkö autoveroa keventää vai kasvattaa ja mitä pitää tehdä tälle ajoneuvoverolle tuossa demareitten linjassa ei vain yksinkertaisesti ole mitään linjaa mutta se itse asia tosiaan niin kuin sanoin jo tuossa debatissa toivottavasti tämä käytetään niin että mahdollistetaan sen suuren perheen joka asuu maaseudulla siellä missä sitä joukkoliikennettä ei ole

asuminen ja liikkuminen siellä siinä isommassa perheautossa vain yksinkertaisesti on isommat päästöt valitettavasti sähköautoja ei ole siinä kokoluokassa että vähänkin vähävaraisempi perhe pystyisi semmoisen ostamaan eli eli tämä kokonaisuus pitää ottaa huomioon kokonaisuudesta tullaan tosiaan siihen kun nyt ollaan sitouduttu pariisin sopimukseen ja ilmastosopimuksiin muutenkin niihin on vastattava ja niihin on vastattava niin että yhteiskunnassamme voidaan liikkua elää ja voida hyvin eli kokonaisuus pitää ottaa huomioon eikä liikkumisen verotusta voi nostaa vaan sen luonnetta pitää muuttaa ja ja iso kuva pitää muistaa seuraavalle hallitukselle toivotan viisaita päätöksiä tämän kokonaisuuden hallinnassa
arvoisa herra puhemies tämä autoveropäätös on mielestäni erittäin hyvä ja perusteltu toki se on vähäinen se on tunnustettava mutta pieni mutta tärkeä askel oikeaan suuntaan edustaja harakan puheenvuorot verotuksen kiristämisestä ja erilaisista muista kommervenkeistä tuntuvat aika oudoilta tässä ajassa kun kuitenkin liikenteeltä kerätään se yli kahdeksan miljardia euroa veroa vuosittain vieläkö siihen kuormaan pitäisi lisää panna taakkaa minun mielestäni ei mutta demarit ovat linjansa

teiltä on saatu pois nämä kaikkein savuttavimmat huonokuntoisimmat autot erittäin hyvä asia ja eduskunnan kannattaisi muistaa myös se tosiasia että hyväkuntoista toimivaa autoa moni on maininnut tässä tilanteessa erään japanilaisen automerkin nimeltä esimerkiksi se auto on aivan loistava auto luotettava ja vaikka mitä ei kannata sen tautta romuttaa koska pitää muistaa että sen sähköauton valmistukseen käytetään valtava määrä luonnonvaroja ja se saavutettu hyöty takuulla menetetään siinä valmistusprosessin aikana jos se hyväkuntoinen toimiva auto romutetaan tässä vaiheessa pienen veron takia elikkä käyttäkää suomalaiset nykyiset hyvät autonne loppuun saakka sitten romutus ja sen jälkeen joku tällainen vaihtoehto on varteenotettava kun uutta ostatte kannattaa ehkä muistaa sekin että kun verotusta suunnataan niin tämä linja minkä hallitus on valinnut että

on täysin kuollut kirjain ei siellä enää sitä julkista liikennettä ole jos meinaa jossakin käydä niin auto on pakko olla ja suomen keliolosuhteet tuntien viime kesää lukuun ottamatta kaikkina muina aikoina jonkunnäköinen sään suoja pitää pään päällä olla jos meinaa meinaa jossakin käydä viime kesänä saattoi polkupyörällä ajaa viitisenkymmentä kilometriä kastumatta ja kylmämättä kertaakaan mutta kaikkina muina vuosina on syytä hyväksyä se että maaseudulla tarvitsemme autoa ja suomi tarvitsee aina autoja mutta kaikessa tässä kiihkossa kannattaisi järki päässä pitää ilmastopolitiikassakin turha sykyily ja turhien investointien teko ei johda mihinkään muuhun kuin vararikkoon

arvoisa puhemies edustajat harakka ja yanar ovat kiinnittäneet huomiota aivan oikeaan asiaan tämä lakiesitys jonka perusteluista tosiaan käy ilmi että valtiovarainministeriön arvio on kokonaisvaikutus on pikemminkin päästöjä lisäävä kuin päästöjä vähentävä on hyvä esimerkki siitä että jos oikeasti olemme sitä mieltä että ilmastonmuutos on hillittävä yhteen pilkku viiteen asteeseen kuten eilen useimpien eduskuntapuolueiden johto vannoi oman puolueensa haluavan tehdä niin kyllä tällaiset pienemmiltä ja teknisemmiltäkin tuntuvat lakiesitykset ja veromuutokset pitäisi käydä läpi kriittisesti niiden arvioidun ilmastovaikutuksen kannalta

sinänsä varmasti tarvitsemme monenlaisia muutoksia liikenteen verotukseen mutta mielestäni olisi johdonmukaista että jos ostohinnan verotusta alennetaan se alennus painottuisi voimakkaasti vähäpäästöisiin ja vastaava raha sitten koottaisiin polttoaineverotuksen kautta jotta tämän sinänsä huomattavan osan eli noin viidenneksen suomen ilmastopäätöistä aiheuttavan liikenteen kokonaispäästöt eivät eivät kasvaisi ja mitä tulee sitten mahdolliseen auton ostohintaan sisältyvän veron poistamiseen kokonaan niin oma näkemykseni on se että se voi olla perusteltua nimenomaan kaikkein vähäpäästöisempien autojen kohdalta mutta ei niiden niiden enemmän tupruttavien autojen osalta
vielä edustaja lehti arvoisa
herra puhemies ihmiset jotka asuvat pääkaupunkiseudulla voivat halutessaan käyttää varsin tiheää julkisen liikenteen verkostoa jota kunnat vielä tukevat mutta maaseudulla asuvilla ei ole tätä vaihtoehtoa vaan he maksavat polttoaineverotuksen kautta myös kaupungissa asuvien julkisen liikenteen kustannuksia tästä on seurannut maassa sellainen ilmiö että maaseudun asuntojen hinnat ovat romahtaneet kustannukset maaseudulla autoliikenteestäkin tällä hetkellä ovat sen verran korkeat että työssäkäyntialueet ovat supistuneet minkä johdosta maan sisäinen muuttoliike edellyttää että pääkaupunkiseudulle rakennetaan runsaasti uusia asuntoja ja samaan aikaan sanoisinko käyttökelpoista kiinteistöä infrastruktuuria vaikka kuinka paljon itse asun sipoossa minulla on lähimpään kauppaan kaksikymmentäviisi kilometriä puoli tuntia ajomatkaa siellä on paljon vanhoja ihmisiä ei siellä voi liikkua millään muulla kuin autolla tai taksilla jos suomen kaltaisessa maassa jossa yksi prosentti pinta alasta on julkisen liikenteen piirissä ryhdytään yksityisautoilua rokottamaan vielä entistä enemmän suomi autioituu mutta kansantalouden kannalta syntyy suuri tappio kun menetämme maaseudun asuntokantaa julkisen palvelun kantaa autioituminen on

loppupäässä ja pääkaupunkiseudun ruuhkautuminen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö seitsemän nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä valiokunnan puheenjohtaja edustaja hassi esittelypuheenvuoro olkaa hyvä

arvoisa puhemies kysymys on hevosenlannan poltosta tämä asia sisältyy hallitusohjelmaan peräti kärkihankkeeseen ja lakiesitys perustuu siis hallitusohjelmaan sen on tehnyt mahdolliseksi euroopan unionin sivutuoteasetuksen muutos joka on helpottanut lannan polttoainekäyttöön liittyviä poikkeuksia ympäristövaliokunta yksimielisessä hyväksyy hallituksen esityksen mikä tarkoittaa sitä että hevosten ja muiden tuotantoeläinten lantaa voidaan käyttää polttoaineena ilman jätteenpolttolainsäädännön

yleisiä vaatimuksia silloin kun poltto tapahtuu enintään viidenkymmenen megawatin yksiköissä valiokunta kuitenkin toteaa että silloin kun on kyse maatilamittakaavan polttolaitoksista niissä yleensä useimmiten ei voida toteuttaa teknistaloudellisista syistä sitä päävaatimusta että palaminen kestää kaksi sekuntia eli siis poltettava aine viipyy siinä palamisessa vähintään kaksi sekuntia ja että palamisen lämpötila on vähintään kahdeksansataaviisikymmentä astetta haitallisten päästöjen minimoimiseksi tämän johdosta on todennäköistä että lantaa silloin kun se päätyy polttoon tullaan kuitenkin kuljettamaan kauemmas isompiin polttolaitoksiin valiokunta myös toteaa että polttamisessa on teknisiä ongelmia muun muassa siksi että lanta sisältää ammoniakkia ja polttoaineiden käsittelyjärjestelmissä ole mitenkään helpoin polttoaine no ympäristöministeriö yhdessä mmmn ja eviran kanssa laatii tarkempia ohjeita ympäristövaliokunta kuitenkin haluaa painottaa että lannan ensisijainen käyttö on lannoitteena ja maanparannusaineena tämä ensisijainen käyttö maanparannusaineena ja lannoitteena pelloilla vastaa myöskin niitä yleisiä kiertotaloustavoitteita mitä hallitus ja eduskunta ovat asettaneet ja myöskin niitä tavoitteita että meidän

ruuantuotantoon ja maata louteen liittyvät ravinteet kiertäisivät mahdollisimman järkevällä tavalla ympäristövaliokunta toteaa että jos saamme kuten toivottavaa on lannan ravinteiden kierrätystä tehostettua sillä voidaan myös turvata kotimaisen ruuantuotannon tulevaisuutta senkin vuoksi että lanta aina sisältää fosforia joka on uusiutumaton luonnonvara ja jota kaikki se mitä kasvatamme ruuaksi välttämättä tarvitsee eussa fosfori on nostettu kriittisten materiaalien listalle koska sitä saadaan pääasiassa eun ulkopuolella sijaitsevista apatiittikaivoksista joiden riittävyysarviot vaihtelevat kuudenkymmenen viiva neljänsadan vuoden välillä mutta jos nyt tosiaan todellisuus on se että fosforia riittäisi vain kuudeksikymmeneksi vuodeksi no se voi kuulostaa pitkältä ja aika moni meistä voi ajatella että itse ei enää elä kuudenkymmenen vuoden päästä ainakin itse näin melko realistisesti varmaan ajatella mutta jos ajatellaan milloin oli kuudenkymmenen vuoden takainen aika niin se oli vuonna

ei se niin hirveän kaukana kaukana menneisyydessä ole ja jos silloin ihmiset olisivat ajatelleet että okei me voimme maailman fosforin käyttää loppuun muun muassa polttamalla hävittää sitä kuudessakymmenessä vuodessa niin tänä päivänä me olisimme varmaan aika vihaisia näille ihmisille näin ollen tosiaan ihan monista syistä siksi että ilmastonsuojelun vuoksi on tärkeää lisätä maaperän hiilipitoisuutta ja kaikki tällainen biopohjainen maanparannusaine ja lanta on pelloilla siinäkin mielessä tärkeää ja myöskin siksi että tosiaan

ympäristövaliokunta haluaa korostaa tätä lannan ensisijaista käyttöä pelloilla valiokunta myös toteaa että helmet hankkeessa eli hevosenlanta hyötykäyttöön hankkeessa etsitään uusia toimintamalleja jotta lannan toimittaminen talleilta pelloille sujuisi helpommin ja mutkattomammin kuin nykyisin ympäristövaliokunta myöskin painottaa sitä että tämän lakimuutoksen vaikutuksia pitää

arvoisa herra puhemies tämä ympäristönsuojelulain muutos on todellakin järkeenkäypä esitys ja todella tunnen suurta murhetta siitä että aikoinaan ympäristöpolitiikalla lähdettiin tässäkin asiassa maaseudun ihmisiä hieman kiusaamaan koska tämä

hevosenlannan poltto on ruotsissa ollut iät ajat mahdollista ja samaa euta eletään kuitenkin että esimerkki siitä miten ruotsalainen osaa tämän homman hoitaa ja meitä suomalaisia maaseudun eläjiä on kiusattu mitä mielikuvituksellisimmilla ympäristönsuojelulain ja luonnonsuojelulain säädöksillä no onneksi tämä byrokratianpurku on kuitenkin etenemässä pikkuhiljaa ja aina kannattaa muistaa kun tässä hevosenlannan poltosta puhutaan että maanviljelijä tai tilanhoitaja itse tietää mikä on sen lannan paras käyttömuoto onko se tulipesässä tai kattilassa polttaminen lämmöksi vai onko se sitten pellon ravinne vai pistääkö hän parhaimmassa tapauksessa sen hevosenlannan pussiin ja myy torilla keväällä isolla voitolla tuonne puutarhaansa hoitaville hoitaville ihmisille hyvänä tuotteena joka on muuten niin kuin edustaja kulmala totesi aivan erinomainen lannoite siihen tarkoitukseen oli niin tai näin toivon että suomessa vihdoin ja viimein ymmärretään että oman järjen käyttö on sallittua ja suorastaan toivottavaa ja että näitä järjettömiä karsitaan koko ajan koko ajan pois ja tehostetaan ihmisten elämää ja helpotetaan byrokratiaa koska se lienee pitkässä juoksussa ainoa

arvoisa puhemies olen erittäin tyytyväinen ja iloinen siitä hevosenlanta saadaan vihdoin energiakäyttöön lannanpolttoa helpottavat lakiesitykset ovat odotettuja ja koko hevosala on työskennellyt asian puolesta pitkään ja määrätietoisesti paitsi että hevosalalla on suomessa merkittävä työllistävä vaikutus sen lisäksi alalla on myös tärkeä merkitys ihmisten ja kaupunkilaistenkin ihmisten harrastusmahdollisuuksien luojana ja hevosala mahdollistaa monelle kaupunkilaiselle pääsyn hevosten lähelle siksi hevosalan toimintaedellytykset kannattaa turvata sieltä saadaan suomeen työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia

itsekin olen ratsastusta ja hevosia vuosikausia harrastaneena ja tallilla työskennelleenä nähnyt sen järjettömän tilanteen mikä meillä suomessa on vuosikausia ollut voimassa samaan aikaan kun muissa eu maissa on onnistuttu soveltamaan eu säännöksiä huomattavasti järkevämmin on erinomainen asia

tulosta onneksi viime hallitusneuvotteluissa saimme asiasta vahvan velvoittavan kirjauksen hallitusohjelmaan ja normienpurun nimissä homma lähti etenemään kiitos siis hallitukselle esityksen viemisestä maaliin tähän asti lannanpoltto oli sallittua ainoastaan jätteenpolttolaitoksissa nyt polttaminen pienissä ja keskisuurissa alle viidenkymmenen megawatin yksiköissä katsotaan jätteenpolton sijaan energiantuotannoksi energiaa ei siis enää hukata kuten tähän asti on tapahtunut vaan hevosenlanta saadaan hyötykäyttöön

ja

ja

laskelma joka on jo vanha mutta pitänee paikkansa on että jo neljän viiva viiden hevosen tallin lannalla lämmittää omakotitalon helposti eli eli kuitenkin merkittävästä asiasta puhutaan ja tämän lain myötä pystytään hyödyntämään

suomen hevosalalla taloudellisesti huomattavasti järkevämmin ja myös ympäristön kannalta järkevämmin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia käsittelyn pohjana

valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies oleva hallituksen lainmuutosehdotus liittyy verotusmenettelyä koskevan säännöstön muuttamiseen ja tässä on oikeastaan kaksi esitystä joita voin tässä lyhyesti kommentoida toinen liittyy julkisten palvelujen digitalisoinnin edistämiseen ja on linjassa tuon pääministeri juha sipilän hallituksen julkisten palvelujen digitalisointia koskevan kärkihankkeen kanssa toinen esitys taas liittyy byrokratian vähentämiseen joka sekin on pääministeri juha sipilän hallituksen lemmikkejä suomessa lähetetään edelleen tulo ja kiinteistöverotuksessa yli kymmenen miljoonaa paperista päätöstä vuosittain

muutosehdotus koskee verohallinnon mahdollisuutta antaa päätöksiä ja muita asiakirjoja tiedoksi sähköisesti nyt siis tällaista oikeutta ei ole minkä vuoksi verovelvolliselle lähetetään yhä postitse muun muassa esitäytetyt veroilmoitukset ja lopulliset verotuspäätökset

olennaista on että tämä uusi menettelytapa sähköinen menettelytapa näissä yhteyksissä

hallituksen esityksen mukaan

ja että verotusasiakirjoihin on pääsy vain verovelvollisella ja hänen nimenomaisesti valtuuttamallaan henkilöllä lisäksi itse päätös tai muu asiakirja olisi tarkasteltavissa vain verohallinnon omassa verkkopalvelussa ja edelleen tehdyistä päätöksistä lähetetään siis ilmoitus verovelvollisen antamaan sähköiseen osoitteeseen tämä on tärkeää koska jatkossa vuotuinen verotus päättyy verovelvolliskohtaisesti tämä sähköistä tiedoksiantoa koskeva muutosesitys on valtiovarainvaliokunnan käsityksen mukaan kannatettava valiokunta kuitenkin kiinnittää huomiota verotustietojen suojaamiseen myös verovelvollisen käytössä nimittäin tuon omaveron verohallinnon verkkopalvelun katseluoikeudet voivat olla joko rajoitettuja tai kaiken kattavia ja jotkut yrityksiä koskevat päätökset saattavat olla sellaisia ettei muutoin valtuutuksen nojalla toimivan työntekijän pääsy niihin ole aina perusteltu tämä liittyy esimerkiksi tilanteisiin joissa on kysymys ennakkoratkaisusta liiketoiminnan uudelleenjärjestelyissä tai muihin yrityssalaisuuden kannalta

arvoisa herra puhemies olen tässä salissa käyttänyt lakiesitysten lähetekeskusteluissa kymmeniä puheenvuoroja uskallan tunnustaa että kertaakaan ei ole lakiesityksen kannattaminen tuntunut näin hyvältä se nyt tuntuu lapualainen reijo vuorenmaa soitti minulle maaliskuussa kaksituhattakolmetoista ja esitti että ryhtyisin ajamaan lakimuutosta jolla mahdollistettaisiin pienten henkilöautojen muuttaminen niin sanotuiksi mopoautoiksi eli kevyiksi nelipyöriksi vuorenmaa perusteli esitystään nuorten mopoautoilijoiden liikenneturvallisuuden parantamisella ja toi esiin myös selvät taloudelliset perusteet kun nuorelle hankitaan perinteinen mopoauto se maksaa uutena noin kymmenentuhatta viiva kahdeksantoistatuhatta euroa eli saman verran kuin pienet varsinaiset henkilöautotkin maksavat kun tällainen auto on perheeseen hankittu sen ajonopeutta voidaan alentaa moottoriin asennettavalla rajoittimella jolloin ajoneuvo voitaisiin muutoskatsastaa mopoautoluokkaan sopivaksi nuori voisi harjoitella tällä normaalin henkilöauton ominaisuuksilla varustetulla autollaan siihen saakka että hän saa varsinaisen henkilöauton ajo oikeuden ajo oikeuden saamisen jälkeen olisi harjoitteluvälineenä palvellut mopoauto helppo jälleen muuntaa takaisin normaaliksi henkilöautoksi näin nuorella olisi käytössään hyvä ja kevytrakenteisia mopoautoja turvallisempi ajoneuvo koko ajan tartuin toimeen ja kysyin silloin kirjallisessa kysymyksessäni liikenneministeri merja kyllöseltä onko hallitus tietoinen nykyisten kevytrakenteisten mopoautojen turvattomuudesta liikenteessä mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä mopoautojen rakenteellisen turvallisuuden parantamiseksi ja aikooko hallitus valmistella lakimuutosta jolla myös pienimpien henkilöautojen muuntaminen mopoautoiksi on mahdollista

ministeri kyllönen ei lämmennyt ajatukselle vaan torjui esitykseni selvin sanoin piiloutuen eu byrokratian taakse jos joku ei tätä usko niin kirjalliseen kysymykseen löytyy ministeri kyllösen vastaus on varsin selvästi sanottu miten kyllönen perustelee tätä ei onnistu silloin teemaa esitin saman kysymyksen nykyiselle liikenneministeri bernerille joka piti esitystäni aivan erinomaisena ministeri berner totesi että tämä tämä selvitetään perin juurin eikä hän antanut eu mörön estää selvitystyötä ministeri jatkoi vastustuksista huolimatta asian selvittämistä ja niin vain kävi että nyt edessämme on lakiesitys jolla mahdollistetaan pienten henkilöautojen muuntaminen kevytautoiksi aiemmin debatissa monissa puheenvuoroissa kiinnitettiin huomiota kevytauton suurimpaan sallittuun ajonopeuteen moni toivoi että asiaa valiokunnassa käsiteltäessä pohdittaisiin vakavasti sitä että suurin sallittu nopeus nostettaisiinkin kuuteenkymmeneen kilometriin tunnissa omassa kirjallisessa kysymyksessäni esitin silloin ajonopeudeksi neljääkymmentäviittä kilometriä tunnissa mutta arvoisa puhemies hyvät kollegat olen valmis antamaan periksi mielestäni

mahdollistaisi joustavamman liikennevirran ja erityisesti raskaan liikenteen kuljettajat joita olen myöskin tässä puhuttanut totesivat ja toivoivat että ke vytautoilla voisi olla tuo kuudenkymmenen kilometrin tuntinopeus talvikeleillä jyrkissä vastamäissä pitäisi raskaassa lastissa olevan ajoneuvoyhdistelmän saada vähintään tuo kuudenkymmenen kilometrin tuntinopeus jotta yhdistelmä ylipäätään pääsee mäen päälle meillä pohjanmaalla ei juuri mäkiä ole me emme sitä tunnista emmekä tarvitse mutta kun raskasta liikennettä on muuallakin kuin pohjanmaalla mäkisilläkin seuduilla niin minä ymmärrän hyvin raskaan liikenteen kuljettajien tuskan siitä että kun vastamäkeen lähdetään niin pitää saada pikkasen enempi vauhtia arvoisa edustaja kopra teillä

jos ajoneuvoyhdistelmällä joutuu tosiaan lähtemään vastamäkeen noin neljänkymmenenviiden kilometrin tuntinopeutta ajavan kevytauton takaa voi olla vaara että raskas ajoneuvoyhdistelmä ei liukkaalla kelillä edes pääse mäen päälle ja yhdistelmän vauhdin hiipuminen puolitiehen on vaarallista ja riski kaikille tien käyttäjille arvoisa puhemies ihan lopuksi totean että ilman ministeri bernerin sinnikästä uurastusta tätäkään lakiesitystä ei olisi saatu aikaan kiitän reijo vuorenmaata asian esiin tuomisesta ja ministeri berneriä erittäin ansiokkaasta toiminnasta lakiesityksen valmistelussa uskon että kiitoksiini yhtyy moni juuri ajokortti ikää lähestyvä nuori ja näiden nuorten turvallisuudesta kiinnostuneet vanhemmat arvoisa puhemies minä kannatan tätä lakiesitystä

arvoisa herra puhemies käsittelyssä on hallituksen esitys niin sanotuista kevytautoista tätä esitystä on todellakin odotettu pitkään ja nyt vihdoin saamme sen eduskuntaan käsiteltäväksi esityksen ja tavoitteena on parantaa tiellä liikkuvien nuorten liikenneturvallisuutta ja lisätä tiellä liikkuvien nuorten valinnanvaraa liikkumismuotojen suhteen tämä kevytautojen käyttöönotto ei siis rajaa pois mitään muita liikkumismuotoja vaan tuo yhden liikkumiskeinon nuorison käyttöön entisten rinnalle

kevytautoissa ja niiden niiden ominaisuuksissa on tiettyjä rajoitteita kaavailtu muun muassa se että ajoneuvon enimmäisikä on kymmenen vuotta tai käyttöönotto on vuoden kaksituhattaneljätoista jälkeen tämä on hyvä rajaus tällä aikaansaadaan se että näissä käytettävissä kevytajoneuvoissa on käytössä uusin mahdollinen turvatekniikka ja kun aika kuluu eteenpäin jopa pienissäkin ajoneuvoissa tulevat vakiovarusteina olemaan törmäyksenestot ja muut muut havaitsemiskeinot ja jos nämä saadaan nuorten kuljettajien käyttöön näissä kevytautoissa niin se on erittäin hyvä asia tarkoitus on että kevytautot ovat kirjaimellisesti kevytautoja eli niiden omamassa on rajoitettu kiloon täällä edustaja hongisto hyvin pohdiskeli tätä ajoneuvon enimmäisnopeutta joka lakiesityksessä on määrätty neljäänkymmeneenviiteen kilometriin tunnissa ja täällä salissa aiemmin keskusteltiin sitten vaihtoehdoista kuten hongistokin pohti että voisiko se olla kuusikymmentä kilometriä tunnissa tämä on varmasti sellainen asia että tähän täytyy huolella perehtyä ja valiokunnan tarkkaan pohtia asiantuntijoita kuunnellen mikä on viisasta ja järkevää molemmilla nopeuksilla ja on tietysti todettava että voihan se olla vaikka viisikymmentäviisikin kilometriä tunnissa tai viisikymmentä kilometriä tunnissa on syytä tarkastella asiaa siltä pohjalta että mikä on tarkoituksenmukaisinta jos esimerkiksi enimmäisnopeus on kuusikymmentä kilometriä tunnissa tarkoittaa se sitä että ajoneuvolla voi silloin liikkua moottoriliikennetiellä ja se taas aiheuttaa tulppaa siellä kun nopeudet ovat suuremmat ja näin ollen jos nopeus olisi vaikka viisikymmentäviisi kilometriä tunnissa silloin pysyttäisiin maanteillä ja seututeillä ja silloin silloin ei ainakaan tällaisia tulppamahdollisuuksia niin paljon mutta kuten edustaja hongiston puheenvuorosta kuultiin tämä raskaan liikenteen yhdistelmän mäkeen nousu tällaisen kevytajoneuvon perässä hitaalla nopeudella on kyllä sellainen asia että se pitää selvittää ja tutkia nyt tässä valiokunnan käsittelyn aikana ajokorttivaatimus tässä kevytautossa on sama kuin mopoautolla eli siltä osin ei erityisiä muutoksia tule eikä myöskään mitään erityistä verokohtelua tälle kevytautolle ole tarkoitus asettaa tämä tarkoittaa sitä että kun auto on nuoren käytössä ja täyttää sitten kahdeksantoista ja mahdollisesti hankkii b luokan ajokortin niin tämä kevytauto voidaan konvertoida tavalliseksi henkilöautoksi se vaatii sitten katsastuksen tämän esityksen mukaan mutta ei kuitenkaan tarvitse mitään ylimääräistä veroa maksaa enää siinä vaiheessa vaan se voidaan luokitella normaaliksi henkilöautoksi ihan tavalliseen

arvoisa herra

jo ennen eduskuntaan valitsemistani silloin kun mopoautot tulivat ajattelin että minäkö se isänä ja vanhempana olisin valmis laittamaan lapseni siihen nyt en halua olla kritisoiva mopoautoja kohtaan jotka ovat haja asutusalueelle tuoneet nuorille liikkumisenmahdollisuuksia mutta en kuitenkaan laittaisi sellaiseen saippuakoteloon

ne onnettomuus ja turvallisuusriskit mistä tässä keskustellaan vaikka ne ovatkin heikkorakenteisia ne ovat mahdollistaneet melko turvallisesti kuitenkin näitten nuorten liikkumisen että ei pidä asettaa aivan mustavalkoiseksi tätä kun nämä hitaasti kulkevat mopoautot ovat mahdollistaneet liikkumista ja silti kuitenkin ovat sanotaanko siihen liikennemäärään nähden tilastojen perusteella mahdollistaneet suhteellisen hyvän turvallisuuden vaikkapa nyt mopoihin rinnastettuina mutta tuossa debatissa kun en päässyt ministeriltä kysymään niin kysyn nyt tässä sitten ja tulen esittämään tämän toki valiokunnassakin eun komission vastauksesta tähän asiaan sitä on joiltakin osin tietyiltä tahoilta kritisoitu siinä mielessä että se ei olekaan avointa dataa niin sanotusti sitä eivät olekaan saaneet tässä valmisteluvaiheessa kaikki vaan hallitus on tulkinnut sitä se on avoimesti tuotu tähän lakiesitykseen mukaan mutta kukaan muu kuin hallitus ei ole sitä voinut tulkita ja tätä meidän varmasti valiokunnassa tulee selvittää

eu komission osin kriittisiä ja tiettyjä epäilyjä meidän pitää hälventää valiokuntatyöskentelyssä sitä onko todella niin vai eikö ole ja sen me varmasti valiokunnassa teemmekin asia mitä erityisesti haluaisin painottaa olisi se että me tiedämme ettei ole enää nuorten kekseliäisyydestä kiinni etteikö nopeusrajoitinta voida ohittaa tänään

osa meidän valiokunnasta oli tutustumassa siihen että millaista tämä maailma on ja se on viidenkymmenen minuutin asia kun tällainen ohituslaite ohituslaite voidaan sitten asentaa tämmöiseen nopeusrajoitteiseen autoon toivoisin että meillä valiokunnassa keskitytään erityisesti siihen että tähän nopeuden rajoitukseen liittyy myös sitä dataa mikä mittaa koko ajan ajoneuvon nopeutta ja sitä ei pystytä sivuuttamaan että me voisimme valiokunnassa luoda järjestelmän joka edellyttää viranomaisen mahdollisuutta ammattiliikenteessä ajopiirturin tavoin ratsian yhteydessä tai katsastuksen yhteydessä katsomaan minkälaisilla nopeuksilla tätä ja se tarkoittaa kyllä sitä että tämmöisen niin sanotun kevytauton pitää olla rekisteröitynä sille henkilölle ja sen pitää olla vain sen henkilön yksittäisessä käytössä muutoin kaikki se sellainen kiertämismahdollisuus vaikkapa toisella avaimella ja niin edelleen olisi mahdollista minulle on ainakin henkilökohtaisesti tärkeätä että viranomainen voi koko ajan selvittää autolla ajettua nopeutta ja tehdä niitä päätöksiä sen perusteella onko tällä tehty ohituksia mutta että se data on näkyvissä koko ajan sen ajoneuvoliikennenopeuksista me emme tarvitse tarvitse paikkatietoja emme kellonaikoja me tarvitsemme vain siitä autosta joka on tämän nuoren käytössä sen ajonopeuden seurannan ja se on oleellista tässä ja siihen totta kai sitten kai sitten tarvitsee olla riittäviä sanktioita mitä seuraamuksia siitä on

että ollaan ohitettu sitten tämä rajoitin debatissa keskusteltiin päästöistä ja yksi asia nyt olin tästä hetken aikaa pois oli kyllä oikeastaan huomionarvoista mitä skal on sanonut tästä elinkeinoelämän tavaroiden liikkumisesta ja siihen liittyvien päästöjen lisääntymisestä täällä edustaja hongisto kommentoi siihen että lähdetään ylämäkeen ohittamaan kilometriä tunnissa olevaa ajoneuvoa tämä on aivan totta jo muutoinkin meidän pitää valiokunnassa todella tarkkaan perehtyä siihen että onko se kuusikymmentä kilometriä tunnissa ja missä tämmöisellä ajoneuvolla joka saisi ajaa kuusikymmentä kilometriä tunnissa saisi ajaa katsoisin että ei tietenkään moottoritiellä mutta ei myöskään moottoriliikennetiellä olisi mahdollista tällaisella hitaammalla ajoneuvolla ajaa onko meillä mahdollisuutta sitten jopa joitakin sadan kilometrin valtatieosuuksia rajoittaa siten että ei saa ajaa mopoautoilla no maaseudulla se tarkoittaa mikä nuorten kouluun menossa harrastuksiin liittymisessä on että se rajoittaa sitten tätä hyvin tarkoituksenmukaista haja haja asutusalueilla olevaa liikkumismuotoa turvallisuus on kaiken kaikkiaan tärkeää ja siitä meidän tulee pitää kiinni ja uskon että valiokunta on tässä kohtaa hyvinkin aktiivinen ja haluaa sen kaiken mahdollisen datan mitä jo tällä hetkellä on näistä onnettomuuksista prosenteista arvoisa puhemies neljäkymmentäviisi kilometriä tunnissa vai kuusikymmentä kilometriä tunnissa kun olen tätä asiaa harkinnut niin olen liputtanut niin sanotusti pienen kansanedustajaikäni sitä että pitää tulla liikenteeseen ajajan turvallisuuden mutta myös onnettomuustilanteiden turvallisuuden takia se kuusikymmentä kilometriä tunnissa haja asutusalueillakin on monilla tieosuuksilla todellakin aivan normaali nopeus ja siinä mielessä suositeltava mutta vaikka lippu heiluen olen ollut tämän takana niin täytyy sanoa että tähän on tullut paljon asioita joita pitää oikeasti pohtia ja tarkastella ettei tehdä päätöstä hätiköiden mutta tietäen nämä kollegat valiokunnassa me teemme varmasti pohtivaa ja hyvää työtä

parantaminen on äärimmäisen tärkeää mopoautojen kolariturvallisuus on heikko ja niiden korvaaminen järkevämmällä ratkaisulla parantaa liikenneturvallisuutta ilman että nuorten liikkumisen edellytykset erityisesti pienemmillä paikkakunnilla heikentyvät kevytauto on siten juuri oikeanlainen toimi turvallisuustavoitteiden edistämiseksi kevytautot on muunneltu henkilöautoista rajoittamalla niiden nopeus neljäänkymmeneenviiteen kilometriin tunnissa ne ovat vahvemman ja alun perin isompiin nopeuksiin suunnitellun rungon ja muiden turvallisuusratkaisujen osalta selvästi mopoautoja turvallisempia mopoautojen vakavat onnettomuudet ovat kasvaneet niiden määrän lisääntyessä kaksituhattakymmenen luvulla ja ne ovat yliedustettuina onnettomuustilastoissa heikomman rakenteensa vuoksi viisitoista viiva seitsemäntoista vuotiaiden nuorten liikkuminen on harvaan asutussa maassamme usein haastavaa joten tämän helpottaminen

ilman kompromisseja turvallisuudessa on hyvin tärkeää

arvoisa herra puhemies hyvät kollegat nyt käydään lähetekeskustelua aiheesta joka on puhuttanut jo vuosia lähinnä maaseudulla ja keskikokoisissa kaupungeissa joissa mopoautojen määrä on aivan toista kuin esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla mietin oikein että olenko nähnyt yhtään ainutta työ ja kustannuspaikalla liikkuessani en muistaakseni ole mutta meillä maaseutumaisissa kaupungeissa niitä kyllä näkee ja kuulee kuulee kovasti paljon miksi tämä lakihanke on edennyt tähän pisteeseen että se on tänään meillä täällä lähetekeskustelussa ajattelen niin että syystä että nykyiset mopoautot koetaan liikenteessä turvattomiksi ja niiden kanssa on nähty valitettavia liikenneonnettomuuksia mopoautoista rajoitettuihin kevytautoihin lakihanke on perusteltu hyvin pitkälti siksi että liikenneturvallisuus paranee mutta toki siinä on se toinenkin puolensa rajoitettu kevytauto on massaltaan täysin toinen kuin mopoauto ja näin ollen myös mahdollisessa törmäystilanteessa törmäysenergia on on moninkertainen kun täällä on tänään salissa debatissa myös käyty keskustelua siitä että että neljäkymmentäviisi kilometriä kuudeksikymmeneksi kilometriksi tunnissa niin tietysti jokainen meistä ymmärtää että törmäysenergia on sitten myös moninkertainen moninkertainen tässäkin tilanteessa jos

lähdetään lausuntokierroksella ovat ihan odotetusti nousseet esiin huolina vähäinen koulutusvaade verrattuna henkilöautoon ja se että nopeusrajoite ei saa olla liian helppo purkaa pääsääntöisesti haluan luottaa perheisiin ja nuoriin mutta jos rajoite on liian helppo kiertää sitä myös ihan varmasti kierretään ja jokainen meistä tiedostaa sen että valvonta tulee olemaan vähintäänkin haastavaa tämmöisissä tilanteissa ennakkoon on palautetta tullut myös lähinnä ammattiautoilijoilta liittyen liikennevirtojen sujuvuuteen jos nopeusrajoitettujen henkilöautojen määrä merkittävästi tulee jatkossa kasvamaan toinen itseäni huolettava näkökulma on liikenteen päästöt kun tämä lakiesitys vääjäämättä kasvattaa yksityisautoilun määrää ja on sitä kautta ristiriidassa ilmasto ja energiapolitiikan tavoitteiden kanssa jotka minun mielestäni kaikki puolueet ovat kuitenkin myös allekirjoittaneet mitä tulee arviointiin siitä että osa nuorista ohjautuisi uudistuksen myötä pois joukkoliikenteen käytöstä niin haluan muistuttaa että maaseutumaisissa kaupungeissa ja maaseudulla ei todellakaan ole mahdollisuutta kulkea tänäkään päivänä opiskeluihin ja harrastuksiin jouhevasti jos ollenkaan joukkoliikenteen turvin

halpaa

se ole mahdollista ihan kaikissa perheissä puhemies jos sallitte sallitte niin niin lopuksi mitä tulee eu ristiriitoihin niin ne on selvitettävä ennen esityksen eteenpäin viemistä nyt ollaan kuitenkin etenemässä lakihankkeen kanssa josta komissio on antanut myös huomautuksen

arvoisa herra puhemies edustaja hoskoselle en tiedä mitenkä tulkitsette minun taustojani taikka muuta mutta kysymys on tässä tavallaan sen nopeuden tarkkailusta jota meillä tapahtuu tällä hetkellä digitaalisesti valokuvakameroiden avulla tuolla liikenteessä nyt on kysymys siitä että kuten meillä vaikkapa ammattiliikenteessä on laitettu rajoittimia siihen mikä on nopeus siellä on se ajopiirturi jonka avulla valvotaan sitä nopeutta kysymys on nopeuden valvonnasta ei henkilön yksityisyyteen menemisestä vaan ajoneuvon ajonopeuden seurannasta pidän sitä erityisen tärkeänä

että jos me täällä eduskunnassa säädämme sellaisen mahdollisuuden että tämä kevytauto kulkee neljääkymmentäviittä kilometriä tunnissa tai kuuttakymmentä tai viittäkymmentä tai mitä hyvänsä niin minä voin lainsäätäjänä luottaa niillä perusteilla millä tähän yhteiskuntaan lakeja säädetään sen kaiken turvallisuusperusteen perusteella mitä me valiokunnassa tulemme saamaan että se toteutuu ei minun mielestäni ole mitenkään yksilöön menevää seurantaa jos seurataan nopeutta ja perusteena on liikenneturvallisuus edustaja hoskosen kanssa tässä kohtaa saan olla oikein hyvillä mielin eri mieltä en pidä tätä yksilönsuojan vastaisena toimenpiteenä vaan liikenneturvallisuutta korostavana niin että lainsäätäjä tehdessään päätöstä voi olla varma siitä että meillä harjoitetaan sellaista nopeutta liikenteessä minkä me täällä lainsäätäjinä olemme valmiita